käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksikymmentäkaksi asian käsittely keskeytettiin kolmastoista kahdettatoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa esitellään ulkoasiainministeriön hallinnonalaa koskeva pääluokka kaksikymmentäneljä

arvoisa rouva puhemies

ulkoministeriön hallintoalalta seuraavaa

pääpiirteittäin käyn läpi tässä nyt nämä keskeiset asiat ulkoasiainhallinnon toimintamenoiksi esitetään noin kaksisataakaksikymmentä miljoonaa euroa tästä noin satakolmekymmentäneljä miljoonaa euroa kohdistetaan yhdeksänkymmentä toimipistettä kattavan edustustoverkon kustannuksiin valiokunta toteaa että laaja ja toimiva edustustoverkko on suomelle erittäin tärkeä valiokunta on huolissaan siitä että lähetystöjen turvallisuusuhat ja niistä aiheutuneet kustannukset ovat kasvaneet suomen läsnäolon tarpeellisuutta turvattomimmissa kohteissa kuten kabulissa on seurata tarkasti läsnäololla saavutettavan hyödyn on oltava suurempi kuin poistumisesta syntyvien vaikutusten valiokunta korostaa että työntekijöiden turvallisuudesta on ehdottoman tärkeää huolehtia lisäksi tulee arvioida ovatko korkeauhkaisissa lähetystöissä henkilökunnan huoltomatkojen määrät sekä palautumis ja lepojaksot oikealla tasolla valiokunta on on muutenkin huolissaan ulkoasiainhallinnon henkilöstön jaksamisesta ja töiden järjestelyistä useasta lähetystöstä on poistunut niin sanottu kakkoshenkilö jolloin muun muassa lomien järjestäminen on ongelmallista minä en tiedä kun täällä kuuluu semmoinen puheensorina että minä en kuule omaa ääntäni ollenkaan onko tämä

hyvät edustajat pyydän nyt nämä kaikki muut keskustelut siirtämään ulkopuolelle
kiitos puhemies valiokunta pitää hyvänä että matkustus suomeen on jälleen kasvamassa erityisesti venäjältä ja kiinasta valiokunta korostaa että viisumiprosesseja tulee edelleen sujuvoittaa ja nopeuttaa jotta suomi pystyy vastaamaan lisääntyneeseen kysyntään ja hyödyntämään myös tarjolla olevat kaupalliset mahdollisuudet valiokunta näkee perustelluksi sekä jatkaa vuonna kaksituhattaseitsemäntoista aloitettua muuttoliikeviestintää että osallistua samoilla mekanismeilla radikalisoitumisen ja terrorismin vastaiseen viestintään valiokunta lisää momentille sataviisikymmentätuhatta euroa radikalisoitumisen ja terrorismin vastaiseen viestintään talonrakennukset valiokunta pitää tärkeänä että ulkoasiainhallinnon kiinteistöjen kunnosta pystytään huolehtimaan ja että riittävä rahoitus rakennus ja korjaushankkeisiin turvataan kriisinhallinta valiokunta toteaa että momentin varalla olo kohta on poistettu kokonaan kaikkien uusien ja käynnissä olevien operaatioiden lisärahoitus tapahtuu näin ollen lisätalousarvioesitysten kautta kansainvälinen kehitysyhteistyö valtion kehitysyhteistyömenojen arvioidaan olevan vuonna kaksituhattakahdeksantoista yhteensä kahdeksansataakahdeksankymmentäkuusi pilkku kolme miljoonaa euroa tämä vastaa syksyn kaksituhattaseitsemäntoista ennusteiden mukaan noin nolla pilkku prosenttia bruttokansantulosta valiokunta pitää hyvänä että rahoitus kasvaa euromääräisesti sinänsä myönteinen bruttokansantulon nousu aiheuttaa kuitenkin kehitysyhteistyön rahoituksen prosenttiosuuden pienentymisen osuuden säilyttäminen vuoden kaksituhattaseitsemäntoista tasolla nolla pilkku kolmessakymmenessäyhdeksässä prosentissa vaatisi arviolta lisäksi noin kuudentoista pilkku kuuden miljoonan euron lisärahoitusta valiokunta pitää hyvänä että suomi kiinnittää erityistä huomiota tyttöjen ja naisten oikeuksiin valiokunta painottaa että kehitysyhteistyön tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen tulee kiinnittää entistäkin enemmän huomiota kehittämällä seuranta ja evaluointitoimintaa valiokunta pitää perusteltuna että finnfundin pääomaa esitetään korotettavaksi kymmenellä miljoonalla eurolla valtio on pääomittanut finnfundia noin miljoonaa euroa sen perustamisen vuoden tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä jälkeen yhtiön pääoma on kasvanut yli kahteensataanviiteenkymmeneen miljoonaan euroon joka on uudelleen sijoitettu kehityspolitiikan linjausten mukaisesti ulkoasiainministeriön ohjauksessa ja valvonnassa arvoisa puhemies vielä lopuksi valiokunta korostaa että ulkoasiainhallinnon tulee ohjata kaikkia toimijoita suomen kehityspoliittisten tavoitteiden yhteisten arvojen sekä tuloksellisen toiminnan kansainvälisten pelisääntöjen kuten avoimuuden ja tilivelvollisuuden mukaisesti veronkiertoon ja pääomien siirtämiseen veroparatiisien kautta tulee suhtautua erittäin vakavasti valiokunta nostaa lisäksi esiin että oda laskennan raportointikäytännöt tulee yhtenäistää valiokunta lisää momentille neljäsataatuhatta euroa korkotuki instrumenttiin osoitettuna pif investointitukeen

arvoisa puhemies haluan kiittää valtiovarainvaliokuntaa ja myös ulkoasiainvaliokuntaa vuoden kaksituhattakahdeksantoista talousarvioesityksen perusteellisesta käsittelystä ja ja arvokkaista huomioista keskustelu tänään on äärimmäisen tärkeä elämme hyvin turbulentissa maailmassa talous on keskeinen turvallisuustekijä ja kestävällä pohjalla oleva kansallinen talous ja kansainvälinen kilpailukyky luovat perustan myös ulkopoliittisten tavoitteiden saavuttamiselle hallitus on tässä suhteessa pyrkinyt ja päässyt merkittäviin tuloksiin taloutemme on vihdoin kasvu uralla suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan päämäärä on vahvistaa suomen kansainvälistä asemaa turvata itsenäisyytemme ja alueellinen koskemattomuus parantaa ihmisten turvallisuutta ja hyvinvointia toimintaympäristömme voimakas muutos tarjoaa meille mahdollisuuksia mutta myös vakavia huolenaiheita kansainvälinen turvallisuustilanne on eurooppalaisesta näkökulmasta heikentynyt ominaista muutosten nopeus ja ennakoimattomuus tarve tehokkaammalle kansainväliselle yhteistyölle yhteistyölle on entisestään kasvanut mutta kuten hyvin tiedetään multilateraalinen ja sääntöperusteinen yhteistyö on kohdannut monenlaisia uusia haasteita euroopan unioni on suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan keskeinen toimintakehys ja myös tärkeä turvallisuusyhteisö eun yhteisessä ulko ja turvallisuuspolitiikassa on kuluneena vuotena edetty kukonaskelin varsinkin jos vertaa aikaisempaan kehitykseen suomi on ollut tässä mukana eturivissä mutta mutta edustaja arhinmäki on hienoa että saadaan asioita aikaan eikä vain puskista huutelua ja menneisyyteen tuijottelua sieltä ei löydy mitään muuta kuin vaikeuksia

tämä koskee niin brexitiä kuin eun kehittämistä hallitsematon muuttoliike sekä terrorismin ja radikalisaation uhka lisäävät entisestään odotuksia kansainvälisille yhteisöille mukaan lukien euroopan unioni kokemuksesta tiedämme että parantamisen varaa on toimintaympäristön muutosten myötä pohjoismainen yhteistyö erityisesti suomen ja ruotsin välillä sekä transatlanttinen yhteistyö ovat suomelle tärkeitä arvoisa puhemies ulkoasiainhallinnon toimintamenoihin esitetään kaksisataayhdeksäntoista miljoonaa euroa ulkosuhteiden hoito perustuu henkilöstömme vahvaan osaamiseen ja tiiviisiin verkostoihin eli tehokkaaseen diplomatiaan valtiovarainvaliokunnan huoli henkilöstön turvallisuudesta ja jaksamisesta alueella jossa uhkataso on korkea aiheellinen tämä on asia johon olen pyrkinyt nykyresurssien puitteissa muun muassa henkilöstön keinoin saamaan parannuksia valtiovarainvaliokunta toteaa aivan oikein että laaja ja toimiva edustustoverkko on suomelle erittäin tärkeä painotamme voimavaroja niihin maihin joiden poliittinen ja taloudellinen merkitys suomen kannalta kasvaa ulkoasiainhallinnosta vastaavana ministerinä jaan ulkoasiainvaliokunnan huolen ministeriöiden toimintamenojen laskevasta kehityksestä ja kehyksestä tämä trendi ei mahdollista esimerkiksi uusien edustustojen avaamista samaan aikaan toimintaympäristön muutokset lisäävät edustustoverkkomme tietoturvaan ja turvallisuuteen liittyviä menoja on tiedostettava sekin että mahdolliset uudet säästövelvoitteet lähivuosina johtaisivat vääjäämättä edustustojen sulkemiseen tähän isänmaalla ei kerta kaikkiaan ole varaa vuonna kaksituhattakahdeksantoista en ole suunnittelemassa muutoksia edustustoverkkoon eikä budjettikirja siihen meitä pakotakaan kiitos siitä suomen puheenjohtajuus arvoisa puhemies arktisessa neuvostossa on sujunut hyvin ja jatkuu vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista arktisen neuvoston puheenjohtajuutta hyödynnetään niin neuvoston aseman vakiinnuttamisessa kuin suomen kansallisten intressien eteenpäinviemisessä euroopan neuvostossa johdamme puhetta marraskuusta kaksituhattakahdeksantoista lähtien ja ensi vuonna valmistaudutaan suomen eu puheenjohtajuuteen ulkoministeriökin täyttää tasan sata vuotta arvoisa puhemies palaan kriisinhallintaan ja muihin asioihin sitten kun päästään debattiin koska tässä aikaraja tuli vastaan jo minuutti sitten

arvoisa puhemies juuri äsken ennen tänne saapumistani minulla oli ilo yhdessä maailmanpankin investointihaara ifcn varapääjohtaja nena stoiljkovicin kanssa lanseerata suomessa meidän historiamme suurin yksittäinen ilmastorahoitusinvestointi suomelta noin sataneljätoista miljoonaa euroa jonka tarkoituksena on synnyttää puolen miljardin euron hankeputki seuraavan viiden vuoden maailmanpankin kanssa mahdollistaa se että suomalaiset ratkaisut saavat jalan ovenrakoon ja vähän enemmänkin maailmanpankin miljardihankkeissa mahdollistaa se että maailmanpankki löytää tavan mennä köyhimpiin maihin löytää tavan mennä alkuvaiheen riskisimpiin hankkeisiin joissa me itse asiassa olemme olleet heitä etevämpiä jo aiemmin esimerkiksi finnfundin toiminnassa joka on ollut ketterämpää kuin maailmanpankilla tässä suhteessa ilmastorahoituksen osalta meillä itse asiassa ilmastorahoituksen määrä kasvaa merkittävästi sekä äsken mainitun takia että sen takia että meillä finnfundin rahoituksesta noin kaksi kolmasosaa ohjautuu ilmastohankkeisiin viimeisen vuoden aikana on tehty kahdensadan miljoonan euron edestä uusia päätöksiä samoin uuden korkotukiluottoinstrumentin public sector investment facilityn kautta on jo yli puolen miljardin hakemusmäärä olemassa merkittävä osa ilmastohankkeita vesiosaamista ja tässä suhteessa kiitän myös valtiovarainvaliokunnan jaostoa esityksestä että korkotukiluoton määrärahoihin saadaan vielä neljänsadantuhannen euron lisäys olemme tuleville vuosille itsekin miettimässä miten pystytään tukemaan kun niitä hyviä hankkeita on enemmän kuin itse asiassa oletettiin silloin kun tämä uusi väline alkuvuodesta lanseerattiin varsinaisen kehitysyhteistyön rahoituksen osalta onneksi meillä on nyt euromääräisesti leikkausten aika takana ja kasvun aika edessä noin yksitoista miljoonaa euroa enemmän talousarviomäärärahoja ensi vuonna kuin kuluvana vuonna noin neljäkymmentä miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna kaksituhattakuusitoista positiivinen haaste samalla toki myös ongelma on se että bruttokansantuote näyttää kasvavan aina vain ennusteita nopeammin ja tästä syystä kehitysyhteistyön osuus bruttokansantuotteesta ei kasva vaan pikemminkin näyttäisi laskevan yhden sadasosan prosentista ensi vuodelle toki on niin että hallitus on sitoutunut pitkällä aikavälillä nolla pilkku seitsemään prosenttiin ja on aivan oikein että valiokuntakin painottaa tämän sitoutumisen tärkeyttä sisältöpainotukset syvenevät entisestään tytöt ja naiset ovat olleet pitkään keskiössä suomen kehitysyhteistyössä nyt kun olemme talousarviokauden ja myöskin kehyskauden toimeenpanosuunnitelmaa miettineet tarkoitus on nostaa väestörahasto unfpan rahoitusta nostaa tyttöjen ja naisten osuutta seksuaali ja lisääntymisterveyden ja oikeuksien osuutta entisestään ja kuten budjettikirjastakin näkyy itse sukupuolitasa arvoon liittyvien hankkeiden osuus nousee ensi vuonna jo tehdyillä päätöksillä ja nousee tästä vielä enemmän paineita kohdistuu niin kuin mietinnössä todetaan köyhimpiin maihin siis ldc maihin liittyvän rahoituksen osuuteen haluan kuitenkin sen korjata kun välillä vähän harhaanjohtavasti luetaan että osuudessa kehitysyhteistyöstämme köyhimpien maiden osuus laskee ensi vuonna että osuus bruttokansantuotteesta ei nouse koska meidän bruttokansantuotteemme nousee nopeammin kuin kehitysyhteistyövarat koko kehitysyhteistyövarojen osuus bruttokansantuotteesta ei nouse mutta sinänsä kehitysyhteistyön sisällä kyllä köyhimpien maiden osuutta painotetaan aiempaa enemmän ei vähemmän niin kuin välillä kuulee väärin luettavan

kaikki meidän selontekomme painopisteet laatineet tämmöisiksi lakanoiksi kustakin niistä joissa mietitään mitkä ovat tulokset kustakin mitkä ovat keinot minkälainen on europanostus per tulos se ei ole tietenkään ollenkaan helppoa työtä kun puhutaan kehitysyhteistyöstä valtava määrä riskejä ja epävarmuuksia meidän pitää uskaltaa olla siellä missä riskejä on mutta ensi vuonna kun annamme eduskunnalle

puolella todellakin kuten ulkoministeri mainitsi on haasteita maailma täynnä tulin eilen illalla buenos airesista wto ministerikokouksesta se valitettavasti ei ollut kovinkaan toivoa herättävä kokous jopa sellainen asia kuin sähköisten palveluiden tullittomuus oli vuorokausi sitten vakavasti uhattuna niin että esimerkiksi supercellin ja rovion angry birds ja clash of clans pelit tulisivat osassa maita tullillisiksi ja osassa eivät tämmöinen perusperiaate joka on ollut tähän asti ihan selvä että ei sähköisiin palveluihin tulleja oli vaarassa se saatiin onneksi

vahvoja tukemaan suomalaisyritysten tasapuolista kohtelua on ehkä tärkeämpää kuin aikoihin tässä suhteessa kiitän myös valiokuntaa huomiosta että edustustojen osalta painotetaan kaupan edistämistyötä tähän on nyt onneksi myös talousarviossa puolitoista miljoonaa euroa uutta siemenrahaa jolla luomme tulosperusteisen vienninedistämisrahan edustustoille että vienninedistämissuunnitelmien toimeenpanoa tuetaan ja toisaalta tuloksellisimmista saa seuraavalle vuodelle lisämäärärahaa jolloin tulee kannuste edetä näissä asioissa ja perustetaan kehitysmaaliiketoiminnan pilotti jossa aivan erityisesti nyt kolmessa valitussa maassa varmistamme että suomalaisyritykset ovat ajoissa hereillä kun siellä kansainvälisten rahoituslaitosten hankkeita viedään eteenpäin ja ne pääsevät näihin hankintoihin kiinni koska annettavaa meillä toden teolla

edustustoverkko ei välttämättä ole kaikkein populaarein aihe mutta panin kyllä mielessäni merkille ministeri soinin kannan siitä että edustustoverkkoa ei enää supisteta ulkoasiainvaliokunta omassa lausunnossaan kiinnitti huomiota jopa edustustojen omistuskysymykseen periaatekysymyksenä koimme että edustustojen suora omistaminen on usein järkevämpää kuin vuokrallepano meillä on paljon tärkeitä edustustoja jotka ovat meille suomen käyntikortteja ja pitäisi kyetä lähivuosina saamaan kuntoon toinen toinen aihe kehitysyhteistyö aikanaan edesmennyt presidentti koivisto totesi että on omat rajoitteensa siinä kuinka itse ulkomaille velkaantuva ja vaihtotaseen vajeessa oleva maa pystyy muita auttamaan ja niinhän se on että joskus täytyy omat asiat laittaa kuntoon jotta voi muita auttaa nyt leikkaukset on tehty ja aivan kuten ministeri mykkänen totesi nyt on jo uusi kasvu alkamassa ulkoasiainvaliokunta odottaa hallitukselta pidemmän tähtäimen ohjelmaa miten tähän pitkäaikaiseen tavoitteeseen voitaisiin päästä

nuoret rauha ja turvallisuus viime viikolla kaksi vuotta ja tuon päätöslauselman perimmäinen viesti on se että rauhaa ei maailmaan rakenneta ilman nuorten mukanaoloa suomi oli ainoa maa joka otti viralliseen valtuuskuntaansa nuoren mukaan euroopan unionin ja afrikan unionin huippukokoukseen ja kiitän siitä ulkoministeriötä ja ja myöskin suomen valtionjohtoa mutta kysymys on ennen kaikkea siitä miten me saamme afrikan jaloilleen koska afrikan tulevaisuus on myöskin euroopan tulevaisuuden kannalta aivan keskeinen kysymys afrikan tulevaisuuteen vaikutetaan muun muassa kehitysyhteistyöllä ja sen takia täytyy sanoa että olen olen surullinen siitä että hallitus on tehnyt näin mittavat leikkaukset kehitysyhteistyöhön vaikkakin nyt euromääräisesti nuo määrärahat vähän ensi vuonna nousevat kysynkin onko hallitus nyt valmis sitoutumaan ja tekemään ulkoasiainvaliokunnan edellyttämän ohjelman kehitysyhteistyömäärärahojen nostamiseen nolla pilkku seitsemään prosenttiin bktsta

tässä budjetissahan käsitellään erittäin tärkeätä asiaa suomen viennin kannalta eli perustetaan business finland organisaatio johon yhdistetään nyt finpro ja tekes ja sitten on uutuutena vielä se että myöskin lähetystöt valjastetaan tähän tärkeänä elementtinä sillä tavalla että suurlähettiläs tulee johtamaan tätä vienninedistämistoimintaa business finlandissa sanon suoraan että tämä on erittäin haastava kysymys näillä organisaatioilla on on ollut hyvin erilainen toimintakulttuuri tähän asti ja on hyvin haasteellista millä tavalla tämä voidaan hoitaa kiinnitän huomiota myöskin siihen valiokunnan puheenjohtaja kiinnitti huomiota että tämä liittyy myöskin siihen kiinteistökysymykseen eli suomen kannattaisi nyt ostaa näitä kiinteistöjä joissa nämä kaikki voisivat toimia yhdessä tämä on erittäin tärkeä kysymys sitä paitsi nämä kiinteistöt ovat suomen paras investointi ulkomailla koska vuokraaminen tulee äärettömän kalliiksi ja

on tietysti hyvä että kehitysyhteistyömäärärahoja on nyt hieman nostettu muta takana on kyllä aivan hurjan rajut leikkaukset ja se tavoite mihin suomi on sitoutunut nolla pilkku seitsemän karkaa koko ajan kauemmaksi ja vaatii valtavan pitkän ajan jotta se saavutetaan kysynkin onko suomi todella edelleen sitoutunut tähän tavoitteeseen ja miten tämä tavoite aiotaan saavuttaa aiotaanko se aikatauluttaa niin että meillä on selvä tiekartta kuinka sinne pääsemme

se on väärä kohde
arvoisa rouva puhemies missä eun liittovaltiokehitys siellä ministeri soini allekirjoittamassa papereita ja paukuttelemassa henkseleitä näin se mieli muuttuu kun ministerimersun takaovi aukeaa arvoisa rouva puhemies muuta muuta päätelmää tästä ministeri soinin puheenvuorosta ei voi tehdä arvoisa puhemies tällä hetkellä syyrian kriisin lisäksi jemenin sisällissota on pahimpia humanitäärisiä kriisejä maailmassa lapset naiset sivulliset kärsivät ja liittoutumassa jemenissä sotaa käyvät muun muassa saudi arabia ja arabiemiraatit molemmat ovat maita joihin suomi on vienyt aseita suomen asevienti lähi idän maihin on itse asiassa kasvanut nyt kysymykseni kuuluukin miten hallitus aikoo tähän reagoida kai te nyt laitatte stopin sille että näihin sotaa käyviin maihin lähi idässä ei jatkossa enää suomalaisia asejärjestelmiä viedä

arvoisa arvoisa puhemies edustustojen kunnon lisäksi on hyvä että ministeri kiinnitti huomiota edustustoissa työskentelevien turvallisuuteen saimme tänä vuonna seurata afganistanissa tapahtunutta kaappausta mikä jälleen kerran osoittaa sen että meidän tulee olla hereillä ja turvata niiden ihmisten olot jotka palvelevat suomea ulkomailla sen lisäksi vietämme ulkoasiainhallinnon sata vuotisjuhlavuotta ja yksi suomen keskeinen teema myös ulkopolitiikassa on tytöt ja naiset meidän tuleekin kiinnittää huomiota naisten osuuteen siviili ja sotilasoperaatioissa ja rauhanneuvottelutyössä mutta surukseni huomasin tutkiessani suomen ulkoministerilistaa sadalta vuodelta että suomella on ollut vain yksi naisulkoministeri miten näin voi olla
arvoisa

kehitysyhteistyössä kaipaisin hallitukselta nyt aktiivista otetta euroopan unionissa nimenomaan sen taittamiseksi että afrikassa ilmastonmuutoksen seurauksena ja eriarvoistumiskehityksen seurauksena kriisit ja sodat ovat totta ja kun siellä myös väestönkasvu yhdistyy tähän niin paine hakea turvaa ja hakea parempaa elämää euroopasta tulee kasvamaan

mykkänen oletteko olleet aktiivisesti ajamassa sitä että euroopan unionin kehitysyhteistyömäärärahat joita miljardeja käytetään voitaisiin yhdistää niin että apua koordinoitaisiin niin että tulevaisuudennäkymä näissä näissä maissa paranisi jotta nuoret pääsisivät koulutukseen ja työhön ja naisten ja tyttöjen asemaa vahvistettaisiin voimakkaasti niin että tämä naisten alikäytetty potentiaali tulisi käyttöön eli tämmöinen koordinoitu yhdessä rakennettu eurooppalainen visio siitä miten afrikka saadaan vahvemmaksi jotta sieltä ei parempaa elämää euroopasta

arvoisa puhemies suomi elää viennistä ja huomattava osa myöskin tästä nyt orastavasta talouskasvusta on peräisin siitä että suomalaiset laadukkaat tuotteet konseptit osaaminen pärjäävät maailmalla kilpailu on kuitenkin kovaa ja nopeat syövät hitaat varsinkin näillä uusilla kasvumarkkinoilla business finland perustetaan nyt vuodenvaihteessa jolloin finpro ja tekes menevät yhteen on erittäin hyvä asia että sinivalkoiselle vienninedistämistyölle tällä tavalla annetaan ikään kuin terävämmät hampaat kuitenkin näyttää siltä että tämän business finlandin budjetti on pienempi kuin finpron ja tekesin tällä hetkellä yhteenlaskettu budjetti eikö pitäisi olla päinvastoin tässä tilanteessa ja tiedossa on myös se että että tekesillä on maailmalla erittäin hyvä vahva brändi miten tästä brändistä voidaan pitää kiinni ja miten sitä voidaan vaalia myöskin siinä tilanteessa että tekes sulautuu yhteen finpron kanssa

arvoisa puhemies edustustoverkko on tärkeä suomen kansalaisten auttamiseksi ja tietenkin ulkomaankaupan edistämiseksi kuitenkin yksi piikki lihassa mielestäni on afganistanin lähetystö koska sen ylläpitokustannukset ovat äärimmäisen korkeat esimerkiksi pelkästään vartiointi ja turvallisuuskustannukset ovat noin kaksi miljoonaa vuodessa ja ylläpitokulut toimintamenot miljoonasta kolmeen pilkku yhdeksään miljoonaan vuodessa vielä tämän päälle tällä vuosikymmenellä olleet afganistanin lähetystö kuitenkin syö niitä vähiä varoja joita voitaisiin käyttää muihin maihin ja ja siinä mielessä läsnäolo afganistanissa ei ei mielestäni ole välttämätön tästä me olemme puhuneet jaostossa mutta toki ulkoministeri siitä itse päättää tätä olisi syytä harkita tulevaisuudessa mutta itse kysymys oli viisumikäytännöistä suomessa viisumien myöntäminen on kuitenkin hiukan takkuisaa esimerkiksi kiinassa useat lähetystöt ovat sanoneet että he eivät saa sieltä ajoissa viisumia vieläkään ja tästä on puhuttu jaostossa voitaisiinko tälle oikeasti tehdä jotain että

on aivan selvää että kestävä kehitys ja kehitysyhteistyön pitkäjänteisyys edellyttävät yli vaalikausien menevää tavoitelinjausta kehityspoliittinen toimikunta on esittänyt tätä jo aiemmin ja me aiomme esittää yksilöidyn ehdotuksemme kehityspolitiikkaa monitoroivassa raportissamme keväällä avaamme myös meidän ykkösprioriteettimme naiset ja tytöt tematiikan toteutumista todellisuudessa se on aika hajanaista toiminta on hyvää mutta haluamme tietää mitä kokonaisuus on syönyt ja seuraako resursointi naiset ja tytöt prioriteettia prioriteettia ja kuinka hyvin miten te ministeri mykkänen suhtaudutte itse tähän yli vaalikausien tehtävään työhön jotta tämä tavoitelinjaus ei katkeaisi aina neljän vuoden välein vaan yhteisiä tavoitteita voitaisiin luoda paljon pidemmälle

puhemies täällä valiokunnan mietinnössä on hyvin kirjattu on todettu veronkiertoon ja pääomien siirtämiseen veroparatiisien kautta tulee suhtautua erittäin vakavasti suomen tulee määrätietoisesti vaikuttaa ja edistää myös yhteistyökumppaneidensa toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti kuitenkin on käynyt ilmi että valtion kehitysrahasto finnfund on itse kierrättänyt veroparatiisien muun muassa caymansaarten kautta kahdeksan miljoonaa euroa aasialaisiin metsähankkeisiin tarkoitettuja varoja näitä metsähankkeita on tehty indonesiassa ja malesiassa kun tätä asiaa on yritetty muun muassa finnwatchin kautta tiedustella niin finnfund ei ole suostunut luovuttamaan näitä asiakirjoja vaan on vedonnut liikesalaisuuksiin eikö olisi ministeri mykkänen ja ministeri soini äärimmäisen tärkeää että suomen omat kehitysrahastot eivät käytä veroparatiiseja eivätkä ole osallisena veronkierrossa ja verojen pimittelyssä
arvoisa puhemies suomen ulko turvallisuus ja kehityspolitiikan tavoitteet ovat pääsääntöisesti hyvin muotoiltuja ja suorastaan kauniisti kirjoitettuja ja niillä on laaja tuki täällä eduskunnassa mutta kun nyt sitten käsittelemme rahaa ja budjettia joudumme toteamaan jälleen kerran kuinka aliresursoitua näiden tehtävien hoito on se koskee edustustoverkostoa joka todellisuudessa ohenee edelleenkin koska nämä paineet ovat ovat mitä ovat minusta on kauhistuttava ajatus että kabulissa suljettaisiin lähetystö tilanteessa jossa olemme mukana sekä rauhanturvaamisessa että laajasti kehitysyhteistyössä täysin päätön ajatus kun me tarvitsisimme myöskin edustuston pakistaniin kehitysyhteistyö on aivan samassa asemassa siihen kohdistuneet leikkaukset haluan myös todeta että rauhanvälityksenkin resursointi on tärkeätä onneksi emme enää puhu suomesta rauhanvälityksen supervaltana koska se edellyttäisi supervaltaresursseja mutta käytettäisiin täysmääräisesti edes niitä resursseja

olen samaa mieltä että suomen kehityspolitiikan tavoitteet ja sisältö ovat hyviä mutta on valitettavaa että jouduimme tekemään nuo ikävät leikkaukset pari vuotta sitten ja hyvä että nyt suunta on kuitenkin se että vähän voidaan tähän rahoitusta lisätä ulkoasiainvaliokunnassa korostimme sitä kirjausta joka hallitusohjelmassakin lukee että suomen pitkäjänteisen tavoitteen täytyy olla se että menemme kohti nolla pilkku seitsemää ja myös itse peräänkuulutan ministereiltä mitä voimme tehdä sen eteen että nämä askelmerkit todella rakennetaan tulevaisuutta kohti ja suomi pääsee vastuulliselle tasolle toinen asia koskee investointeja ja kauppaa me tiedämme että kumppanimaamme kehitysmaissa erityisesti afrikassa kaipaavat juuri tämäntyyppistä yhteistyötä jopa enemmän kuin perinteistä kehitysapua joissakin maissa ja on hyvä että tämän eteen on tehty töitä on korkotuki instrumenttia ja ja finanssisijoituksia ja erilaisia rahastoja jotta suomalaiset yritykset pääsevät viemään omaa osaamistaan näihin maihin joissa näitä kipeästi kaivataan ja tästä haluan kyllä kiittää ministeri mykkästä että olette tämän eteen tehnyt paljon työtä samoin kuin siitä että olette pitänyt vahvasti naisten seksuaali ja
ministeri soini kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies aloitetaan edustaja arhinmäestä kannatan kaikkia kansainvälisen yhteistyön muotoja naton kanssa eun kanssa suomi ruotsi yhteistyötä ja suomen puolustusmenoja jotta suomi on turvallinen jotta isänmaata pystytään puolustamaan jotta terrorismia voidaan torjua

muutoksia maailmanlaajuisesti niin me emme kehity mihinkään radikalisaatio pahenee ja konfliktit pahenevat sitten tähän afganistanin lähetystöön ministeriurani paras päivä oli neljästoista syyskuuta tänä vuonna se oli päivä jolloin suomalainen nainen saatiin elävänä takaisin kaappaajien kynsistä ja siinä suurena apuna suorastaan välttämättömänä apuna oli meidän afganistanin suurlähetystömme ja siellä hyvä henkilökunta joka teki kaikkensa ja oli suurena apuna afganistanin lähetystöä ei suljeta arvoisa puhemies vielä sitten asekaupasta jokainen asevientilupa käsitellään erikseen ja on selvää että jos tapahtuu olosuhdemuutoksia ne otetaan huomioon ja ottaa viisumikäytännöistä meillä oli pahakin tilanne venäjän viisumien suhteen se saatiin purettua pitää paikkansa mitä edustaja niikko sanoi että kiinassa on ollut ruuhkaa kysyntä suomeen on yksinkertaisesti kasvanut aivan tavattomasti meillä on useita viisumien käsittelypisteitä ja sitten vielä lopuksi edustaja tuomiojan havaintoon kansainvälisestä kriisinhallinnasta suomi on edelleen aktiivinen olemme libanonissa irakissa afganistanissa ukrainassa kokonaisvaltaisuutta painotetaan rahoista sen verran että ylläpitomenoihin esitetään viisikymmentäkahdeksan miljoonaa henkilöstöä arvioidaan olevan ensi vuonna enimmillään viisisataakaksikymmentä henkilötyövuotta ja se on totta että monet näistä operaatioista joudutaan vastaisuudessakin tuomaan lisätalousarvioina ja tämä varallaoloraha on tärkeä me tarvitsemme sitä jos tulee uusia reagoitava nopeasti meillä pitäisi olla siihen resursseja olemassa että päätökset pystytään tekemään

arvoisa puhemies ensinnäkin edustaja mikkonen viittasi tässä pakolaiskulujen osuuden nousuun sinänsä kun meillä on tämä varsinainen kehitysyhteistyö meidän kehitysyhteistyö toimii noin viisisataaviisikymmentä miljoonaa euroa tämä laajempi käsite on noin miljoonaa euroa niin kyllä tämän varsinaisen osuus kasvaa ensi vuonna ei päinvastoin pakolaiskulujen laskennan osalta täytyy myös huomauttaa että itse asiassa jos laskisimme ne samalla tavalla kuin esimerkiksi ruotsi meillä tämä laaja oda prosentti olisi korkeampi koska ruotsi laskee pakolaiskuluja enemmän laajaan oda kehitykseen kuin kuin mitä me teemme täällä useat edustajat ainakin urpilainen paloniemi ja myös toivakka viittasivat yliparlamentaarisen kehitysyhteistyötasosuunnitelman tärkeyteen minä olen aina valmis keskustelemaan millä tahansa foorumilla ylivaalikautisesta kehitysyhteistyön kehyksestä samalla sanon että minä en tässä lähde populistisesti katsomaan sitä että me voisimme yhtäkkiä luvata satojen miljoonien eurojen nousua vaikka se olisi tietysti sektoriministerille helppoa niin kauan kuin meidän valtio kuitenkin ottaa uutta velkaa niin tänä vuonna ensi vuonna kuin kaksituhattakaksikymmentäkin meillä on haaste olemassa siinä mitä menoja me yleensäkään voimme kasvattaa seuraavissa hallitusneuvotteluissa keitä ikinä siellä on tämä asia tulee varmasti olemaan vahvasti esillä mutta siinä joudutaan vastuullisesti katsomaan sitä miten suomen velkaantuminen meidän omat kaksituhattakaksikymmentä luvun ongelmat saadaan hoidettua samalla kun pystymme kontribuoimaan tähän globaaliin haasteeseen tietysti kasvavassa määrin jos ja kun taloustilanne lähivuosina ainakin on aiempaa parempi essayah otti esille finnfundin rahoituksen josta aiemmin täällä jo kyselytunnilla keskusteltiin sinänsä tämä viitattu caymansaarten kautta tehty kahdeksan miljoonan sijoitus on vuodelta kaksituhattakaksitoista ministeri hautalan ajalta tänä päivänä tämän tyyppisiä sijoituksia tehdään avoimemmin niitä tehdään vain poikkeustapauksissa ja me olemme nyt nimenomaan vuoden osalta paitsi oecdn listaamat myös eun tuoreen veroparatiisilistan mukaiset väliyhtiösijainnit kieltämässä sinänsä kaikki kehitysrahoittajat toimivat näihin afrikan maihin päin niin että se yhtiö sijaitsee jossain kolmannessa maassa koska se lainsäädäntöympäristö ei vain ole riittävän tukeva jotta sinne saataisiin sitten sitä ulkopuolista rahaa myös mukaan mutta olen juuri tässä wto matkallani esimerkiksi norjan ulkoministerin kanssa joka vastaa kehitysyhteistyöstä heillä puhunut että voisimme yrittää hakea pilotteja pohjoismaisten kehitysrahoituslaitosten kesken joissa me julkistamme nämä väliyhtiöiden verotiedot täysin avoimesti ja teemme ikään kuin edelläkävijämäisesti näitä asioita tähän asti se on ollut yllättävän hankalaa mutta minä olen tätä kyllä henkilökohtaisesti työntämässä myös finnfundin omistajaohjausohjeessa eteenpäin edustaja haatainen kiinnitti aivan oikein huomiota eun kehitysyhteistyön hajanaisuuteen on perinteisesti vieläkin tämä jako ikään kuin vanhoihin siirtomaihin omassa akt rahastossaan ja sitten budjetin mukaisiin muihin toivottavasti brexit kaikessa muussa ongelmallisuudessaan toisi helpommaksi sen että tämä vanha jako muuttuu ja löytäisimme tehokkaan tavan puuttua eussa yhteisesti myöskin olen peräänkuuluttanut eussakin sitä että meidän pitäisi puhua ykssa yhdellä äänellä olisimme selvästi suurin toimija lähes kaikissa ykn jäsenjärjestöissä nyt me annamme usein usalle suurimman äänen vaikka me yhdessä olemme paljon isompia

rouva puhemies minusta on ihan hyvä ja tervettä kuulla että ministeri soini huomaa myös euroopan unionin hyvät puolet se on hyvä että kanta muuttuu ja nimenomaan oikeaan suuntaan mutta euroopan unionin kehittymiseen liittyen haluaisin kiinnittää ministerien huomiota tarkastusvaliokunnan mietintöön jossa on ehdotuksena että selvittäisimme muutostarpeen lakimuutoksella jonka perusteella uusista evm rahoitustukiohjelmista päättäminen olisi koko eduskunnalla mikäli evm säilyy nykymuotoisena ja päätöksentekoon kuuluvat jäsenmaiden kannanotot tämä on tarkastusvaliokunnan näkemys asiasta minusta olisi paikallaan se että näistä kreikka tukipaketeista ja muista voitaisiin keskustella myös täällä koko salissa kaikkien edustajien toimesta ja käydä sillä tavalla avoin ja julkinen keskustelu erityisesti kun tämäkin hallitus joutui siihen tilanteeseen ja toimi niin että tämän hallituskauden alussa tehtiin kreikan kolmas tukipaketti niin toivoisin että kommentoisitte ministeri soini ja ministeri mykkänen tätä mahdollisuutta että olisi koko eduskunnan

ulkoministeri puhui lopuksi kriisinhallinnasta jatkan siitä parilla ajatuksella emme me ole mikään suurvalta siinä niin kuin edustaja tuomiojakin sanoi ei tässä määrällä voi paljon ylvästellä mutta onhan meillä kuitenkin hyvää osaamista ja hyvä laatu aika hieno historia ja toimivaa on se että kokonaisvaltaisesti katsomme miten kriisiä pitäisi koettaa ratkoa täällä kotimaassahan me pohdimme aina monta kertaa sitä mitä hyötyä saamme kansalliseen puolustuskykyyn kun osallistumme kriisinhallintaoperaatioihin ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä korostetaan vaikuttavuutta ja todetaan että arviointi on kyllä ollut aika tavalla pintapuolista mehän saamme puolivuosittain kriha joka antaa osviittaa miten on mennyt miten miten on voitu vaikuttaa asioihin tämä mietintö esittää sellaista sellaista että vaalikauden alussa tehtäisiin kriisinhallinnan osalta tavoitelinjaus jossa katsottaisiin sekä vaikuttavuutta että resursseja yhdessä mitenkä ulkoministeri suhtautuu tähän ajatukseen

arvoisa puhemies sdplle ja vihreille toteaisin että jos pelkällä rahalla nämä kehitysyhteistyöongelmat ratkaistaisiin niin ne varmasti olisi jo ratkaistu koska pelkkä raha ei riitä vaan myös se laatu merkitsee oikeastaan huomaan kestävän kehityksen ohjelmista suomessa ja muuallakin että keskustelusta on jäänyt pois väestönkehitys se on ratkaisevaa koska esimerkiksi afrikassa ennustetaan väestömäärän nelinkertaistuvan tulevien vuosikymmenien aikana itsestäni tuntuu että sen jälkeen on aivan sama mitä teemme jos maapallon väkiluku räjähtää emme puhu enää oikeastaan ehkäisystä ja vähentämisestä vaan puhumme resurssien riittävyydestä ja sen takaamisesta se pitäisi ottaa nyt ihan reippaasti keskusteluun edustaja viitanen otti puheeksi euroopan unionin ja tässä itse olen yrittänyt etsiä että missä täällä puhutaan eusta kun täällä ei ole eurooppaministeri missään pääluokassa paikalla ja täällä pitäisi puhua emusta en tiedä ei kai tämä nyt kuitenkaan sisäpolitiikkaa ole tämä olisi

puhemies on aivan totta että eu asioista pitäisi puhua enemmän erityisesti kreikka kolmospaketista ja siitä ketkä kaikki olivat sitä hyväksymässä olivatko perussuomalaiset sitä mieltä että siitä vain aiemmista puheista huolimatta eikä ole jäänyt huomaamatta sekään ettei ministeri soinilla niin kuin ei sinisillä ole enää minkäänlaista eu kriittisyyttä silloin kun puhutaan aseista ja pyssyuskosta mutta afganistanista onko se sitten loputon tie loputon polku kuljettavaksi suomi on panostanut sinne jo yli kahdeksansataa miljoonaa euroa loppua

viitaselle voin vain todeta että useimmissa asioissa on hyviä puolia niin euroopan unionissa kuin sosiaalidemokraateissakin hienoa on se että valtiovarainvaliokunta lisäsi ulkoministeriön euroa radikalismin ja terrorismin vastaiseen viestintään tämä on sinisen linjan mukaista ja uskon että myös ulkoministeri näkee asian näin arvoisa ulkoministeri aloititte kouluissa marraskuussa kiertueen mikä keskittyy nimenomaan radikalismin ehkäisemiseen mielelläni kuulisin millaiset kokemukset tähän mennessä on näistä keskusteluista keskusteluista suomen nuorison kanssa kriisinhallintamenoihin käytetään viisikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa lisäystä on yli seitsemän miljoonaa euroa viime vuoteen erityisesti libanonin operaatioon mielelläni kuulisin myös näkemystä siitä miten arvioitte libanonin operaatiota maan turvallisuustilannetta ja myös irakin tilannetta siltä osin että irakhan ilmoitti että nyt isis terroristijärjestö on käytännössä irakista pois pyyhitty miten näette irakin tilanteen suomen näkökulmasta tältä osin

ministeri mykkänen puhui siitä että ilmastorahoitusta on lisätty tässä budjetissa se on sinänsä hyvä asia toisaalta kannattaa pitää mielessä se isompi kuva että tämä hallitus päätti muuttaa edellisen hallituksen linjan siinä suhteessa että päästökaupan huutokaupasta saadut tulot osoitetaan valtaosin kehitysyhteistyöhön ja juuri juuri ilmastorahoitukseen pari päivää sitten pidetyssä ylimääräisessä ilmastohuippukokouksessa pariisissa maailmanpankki antoi tervetulleen ilmoituksen että se lopettaa rahoituksen kaasu ja öljyhankkeille koko maailma suomi myös sekä sekä kansainvälisessä politiikassaan että sisäisesti on tavallaan tehnyt kahta päinvastaista asiaa toisaalta tukenut fossiili investointeja toisaalta tehnyt ilmastotyötä miten suomi toimii muissa kansainvälisissä kehitysrahoituslaitoksissa kuin maailmanpankissa ajaako suomi fossiili investointien lopettamista myös niissä
arvoisa puhemies haluaisin itse asiassa ensiksi kiittää ulkoministeri soinia siitä että ulkoministeriö on osallistunut sata tasa arvotekoa mallikkaasti olen kuitenkin huolestunut ulkopolitiikan ja kehitysyhteistyön sisällöstä joskin tietenkin rahan määräkin on todellakin ratkaisevaa olen huolestunut siitä miten tasa arvo agenda kaksituhattakolmekymmentä ja ihmisoikeudet toteutuvat meidän ulkopolitiikassa kun kaikkein köyhimpiin maihin kohdistuva rahamäärä mutta myöskin muut voimavarat pienenevät tänäänkin on tullut moneen kertaan esille että ulkopolitiikan keskiössä on pikemminkin tällainen ehkä lyhyemmän tähtäimen oman taloudellisen hyödyn ajattelu

ulkopolitiikka pitkäjaksoisesti kun puhutaan muuttoliikkeen juurisyiden hallitsemisesta niin pitäisi nimenomaan olla köyhyyden poistamista rauhan rakentamista demokratiaa ja ihmisoikeuksia tukeva politiikka ja sitä on tehtävä myös siellä missä meillä ei ole suoraa taloudellista hyötyä onko hallitus tahallaan jättäytynyt muiden tärkeämpien maiden taakse näissä

arvoisa rouva puhemies mtsn tuore tutkimus kertoi että suomalaisilta tulee vahva tuki ja myös kiitosta ulkopolitiikan hoidosta suomen ulkopolitiikkaa on hoidettu hyvin on vahvistettu ja luotu vakautta esimerkiksi itämeren alueelle ja tässä tietysti tärkeässä roolissa on tasavallan presidentti niinistö mutta myös te kaksi

lopuksi aseviennistä pidän hyvänä sitä että nykyhallitus on etsinyt määrätietoisesti tietä siihen että euroopassa olisi yhteiset kriteerit asevienninkin kohdalla
arvoisa

rouva puhemies ulkoministeri nosti tuossa esittelypuheenvuorossaan esille läheisimpiä yhteistyökumppaneita ja ja tottahan toki ruotsi rakkaana naapurina on niistä yksi ruotsi ei kuitenkaan ole ollut kovinkaan aktiivinen arktisen alueen kysymyksissä toisin kuin

jäsenenä suomella olisi varmasti johtorooli otettavana myös siinä toisaalta kuitenkin pohjoismaisessa yhteistyössä ruotsi on yksi kantava voima niin kuin suomikin mutta näiden vakiintuneiden yhteistyömuotojen saaminen myös vahvemmin liiketalouden kannalle ja elinkeinoelämää palvelevaksi asiaksi olisi tärkeää huomioida jos ajattelee vaikkapa rajaneuvontaa johon ulkoministeriö ei budjetoi käsittääkseni mitään toisin kuin muut pohjoismaat olisin kysynyt ulkomaankauppaministeriltä miten ajattelette tätä asiaa tulevaisuudessa kun pohjoismaiden ministerineuvoston rahoitus loppuu ja kun rajaneuvonta on kuitenkin kriittistä meidän pohjoismaisen kaupankäynnin kannalta

suomalainen diplomaattinen osaaminen on tunnettu pitkään maailmalla ja koulutamme edelleen hyviä diplomaatteja mutta huoleni on kuitenkin se luoko meidän kansainvälinen diplomaattikoulutus niin sanottu kavaku kurssi todella tällä hetkellä sellaisia diplomaatteja mitä maailma tarvitsee koska toimintaympäristö muuttuu ja vaatimustaso muuttuu kysynkin teiltä teillä näkemystä miten kavaku koulutusta tulisi kehittää jotta meillä olisi jatkossakin vaatimustason mukaisia diplomaatteja toinen kysymykseni liittyy venäjään ja keski aasiaan uudistatte nyt business finlandia mutta samalla tavalla meillä on myös ollut vaikeuksia saada venäjän kielen taitoisia diplomaatteja jopa moskovan suurlähetystöön keski aasia ryhmä on eduskunnassa aktiivinen olemme menossa nyt kazakstaniin ja kirgisiaan tammikuussa olisinkin kysynyt teiltä miten nyt näette kaiken kaikkiaan kauppapoliittisesti venäjän tilanteen kun vihdoin venäjän kauppakin on piristynyt

arvoisa puhemies maailman yhteenlaskettu kehitysyhteistyömäärä vuonna kaksituhattakuusitoista oli satakaksikymmentäyhdeksän miljardia euroa ja tällä vuosituhannella kun inflaatio ja valuuttakurssit huomioidaan se on kaksinkertaistunut samaan aikaan suomen kehitysyhteistyön kasvu on euroissa ollut vielä hurjempaa suomi on maksanut kehitysapua vuosien tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä viiva kaksituhattakuusitoista aikana lähes kaksikymmentä miljardia euroa siis pelkästään suomi yksinään samaan aikaan kumminkin pakolaisten määrä on maailmassa kasvanut onkin hyvä että tällä hallituskaudella kehitysyhteistyörahoja ei olla hirveästi lisätty vaan ja nyt jos moni toivoo että niitä korotetaan niin eikö olisi tämä perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa oleva malli hyvä missä olisi valtion kehitysapurahasto missä olisi pohjaraha ja sitten kansalaiset ja yritykset voisivat itse lahjoittaa sinne mitä haluavat ja sitä kautta kasvattaa sitten tätä summaa millä autetaan
arvoisa puhemies vaikka talous nyt kasvaa niin kehitysyhteistyön valtavien leikkausten takia kärsinyt kehitysyhteistyöbudjetti ei kasva samassa suhteessa sitä tulee nostaa ja siihen tarvitaan pitkän tähtäimen suunnitelma leikkaukset osuivat erityisen kovasti kansalaisjärjestöjen tekemään kehitysyhteistyöhön ja nyt uutena uhkana on hallituksen suunnitelmat romuttaa kansalaisjärjestöjen viestintä ja globaalikasvatustuki se siirretään ulkoministeriöstä opetushallitukseen minkä jälkeen järjestöt eivät sitä voi enää hakea vaan ainoastaan koulut moni järjestö joutuukin lopettamaan kasvatus ja vaikuttamistyönsä suunnitelma uhkaa kaventaa globaalikasvatuksen kohderyhmää vain koululaisiin ja kaventaa järjestöjen toimintamahdollisuuksia eduskunnan näkökulmasta siirrolle ei ole budjettitaloudellisia perusteita joten kysynkin miksi näin on suunniteltu tehtäväksi miksi tuki halutaan siirtää pois lisäksi haluan kiittää siitä että au eu kokouksessa pääministeri nosti voimakkaasti esiin seksuaali ja lisääntymisterveyden ja oikeuksien kysymykset kiitos siitä koko hallitukselle

rouva puhemies edustaja sarkkinen vei kysymykseni mutta onneksi minulla on kaksi kysymystä kysyisin siis siitä että suomella on alkamassa euroopan neuvoston puheenjohtajakausi ensi vuonna ja ulkopolitiikassa ulkoministeriönkin tehtävissä yksi keskeinen sektori on on ollut tyttöjen ja naisten oikeuksien vahvistaminen tätä keskustelua käydään paljon myös ihmisoikeusjärjestöissä ja euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa haluaisin tiedustella teiltä arvon ministerit miten näette minkälaisia kärkiä suomen kannattaisi tälle euroopan neuvoston puheenjohtajakaudelleen ottaa olisiko jotain sellaista jota voisimme esimerkiksi naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseksi tehdä vielä nykyistä monipuolisemmin
ja ennen ministereitä vielä edustaja
östman arvoisa rouva puhemies on tärkeää keskustella kehitysyhteistyöstä ja varojemme käytöstä suomi on palestiinalaishallinnon yksi tärkeimmistä kumppaneista opetussektorilla palestiinalaishallinto on julkaissut uuden opetussuunnitelman tässä opetussuunnitelmassa kannustetaan jihadiin marttyyrius opetetaan pojille ja tytöille elämäntavoitteena pojille luvataan palkkio taivaassa jossa marttyyrit saavat seitsemänkymmentäkaksi vaimoa kuulitte aivan oikein kuusikymmentäyhdeksän prosenttia suomen kahdenkymmenenkahden miljoonan euron tuesta kaudella yhdeksäntoista menee opetussektorille suomen hallituksella olisi mahdollisuus vaatia että suomen tuen ehdoksi asetetaan se että opetussuunnitelmasta ja oppimateriaalista on kerta kaikkiaan poistettava materiaali joka kannustaa lapsia väkivaltaan kuolemaan marttyyreina ja tuhoamaan

arvoisa puhemies aloitetaan radikalisaatiosta ja sen torjunnasta se on äärimmäisen ja tämän koulukiertueen mihin edustaja elo viittasi olen aloittanut tikkurilasta pohjois tapiolassa olen käynyt ensi viikolla menen maunulaan kysyntä on käytännössä rajaton kun tuli ilmi että tällaista on niin saisi mennä vaikka joka päivä ympäri suomen tämä on äärimmäisen tärkeä asia että me kerromme meidän nuorille että ääriajattelu toisten ihmisten halveksunta tappaminen ja sen suunnittelu ei ole oikein ja sitä vastaan

evmstä ei täällä päätetä mutta luin sosialistijohtaja schulzin puoluekokouspuheen jossa hän sanoi että se on liittovaltio tai sitten ulos eusta onkohan tämä nyt sitten sellainen rakentava eurooppalainen linja vai kuinka lienee sitten arvoisa puhemies maa afganistan kysymys on siitä että jos afganistan kriisiytyy hajoaa sillä tavalla kuin esimerkiksi nyt on käynyt syyriassa ja irakissa kaikki se näkyy meidän rajoillamme sellaista vaihtoehtoa ei ole että ei tehdä mitään ja kaikki järjestyy minä en ole sellaisen vaihtoehdon kannattaja minä katson että suomi kantaa vastuuta myös siellä samoin irak jos vaikka isil on nyt sotilaallisesti kukistettu niin rauhan voittaminen edellyttää toimivaa ja luotettavaa poliisia sellaista että se yhteiskunta saadaan toimimaan vain se mahdollistaa esimerkiksi palautukset ja palaamiset kotimaahan kaikki muu tällainen jauhaminen että voidaan jättää asiat ajelehtimaan eikä osallistuta mihinkään eikä tehdä mitään on täysin edesvastuutonta puhetta sellaista minun mielestäni ei pidä suosia missään sitten arktisesta yhteistyöstä musta hiili hyvin tärkeä suomen puheenjohtajakaudella saatiin venäjä osallistumaan musta hiili työryhmän työhön ja tämä on erittäin tärkeätä otin tämän asian esille ulkoministeri lavrovin kanssa wienissä viime viikolla euroopan neuvostosta edustaja parviainen kysyi tapasin thorbjörn jaglandin juuri strasbourgissa naiset ja nuoret on yksi hyvä painopiste toinen hyvä painopiste on sääntöperäinen kansainvälinen yhteistyö se on pienten maiden turva muuten suuret maat tekevät mitä haluavat sitä emme missään tapauksessa halua sitten kavaku kurssi tämä on tärkeä asia tästäkin me

ulkoministeriössä että kun maailma muuttuu niin täytyy myös kriteereitä tarkastella meillä on itse asiassa hyvin venäjän kielen taitoisia uusia rekrytointeja eli siitä ei jää kiinni jos joku ei moskovaan mene tai jostain muusta syystä hae niin se ei ole kyllä kielitaidon puutteesta johtuen ulkoministeriössä

arvoisa puhemies edustaja hassi kiinnitti huomiota ilmastorahoituksen tasoon ja todella on niin että tänä vuonna ja tästä eteenpäin me olemme sillä ikään kuin aiemmalla huippuvuosien tasolla kaksituhattaneljätoista viiva kaksituhattaviisitoista ilman edes lainamuotoisen rahoituksen laskemista siis ainoastaan oman pääoman ehtoisten sijoitusten kautta jotka normaalisti tähän oda puoleen lasketaan on hyvin mahdollista riippuen vähän tänään lanseeratun suomi ilmastorahaston jaksotuksista että kaksituhattayhdeksäntoista saamme huipputason myös kaikkien aikojen suomen ilmastorahoituksen tilastoidulle arvolle kiinnititte hyvin huomiota myös maailmanpankin kaasu öljy ja hiilienergiaa koskevaan poissulkemiseen ja kyllä me ajamme kaikissa näissä kehitysrahoitusyhteisöissä joissa olemme mukana sitä että fossiilienergiaa emme rahoita myös finnfundissa olemme tiukentaneet tätä linjaa entistä enemmän finnfund ei myöskään rahoita esimerkiksi turve energiahankkeita ottamatta kantaa siihen missä järjestyksessä näistä pitää luopua meillä mutta se ei ole sellaista energiaa johon erityisesti panostaisimme kehitysmaiden tulevissa ratkaisuissa

edustaja biaudet toisaalta kiinnitti huomiota siihen ovatko nämä investointimuotoiset rahoitukset ikään kuin lyhyen kantaman juttuja pitäisikö katsoa eteenpäin kyllä minä toisaalta myös viittaisin siihen vaikka nyt kuukausi sitten kun olin nigeriassa pystyimme viimeistelemään sopimuksen afrikan suurimmasta aurinkovoimalasta pari miljoonaa ihmistä saa päästötöntä sähköä sen avulla keniassa turkanan tuulipuisto joka on finnfundin tuella rahoitettu lisää sähköntuotantoa viidenneksen mikä käytännössä korvaa polttoöljyn käyttöä kun joka tapauksessa energian tarve moninkertaistuu kyllä nämä ovat myös niitä kysymyksiä jotka ovat tällä hetkellä pullonkauloja joiden takia afrikassa ei synny sellaista tehdasteollisuuden ja keskiluokkaistumisen myönteistä kierrettä mikä esimerkiksi etelä ja itä aasiassa on ollut ratkaiseva tekijä siihen että sellaiset maat kuin vietnam tai aiemmin etelä korea joilla on myöskin erittäin verinen ja ja vaikea historia ovat päässeet aivan toisenlaiseen tilanteeseen kuin missä valitettavasti suurin osa afrikan maista tällä hetkellä on edustaja meri viittasi väestönkasvuun että sitä ei käsitellä ohjelmissamme kyllähän meidän osaltamme esimerkiksi se että entistä enemmän painotamme ykssa väestörahasto unfpan toimintaa sekä alueellisissa yhteistyöhankkeissamme että meidän core rahoituksessamme suurimpana saajana liittyy vahvasti myös siihen että paitsi että tietysti meillä kullakin koko maailmassa täytyy olla oikeus oman seksuaalisuutemme ja lisääntymisemme sääntelyyn ja päätäntävaltaan toki sillä on myös vaikutus siihen miten ihmiset ikään kuin saavat väestönkasvun omassa perheessään käsiinsä ja samalla koko maa esimerkiksi nigeriassa vierailin

kyllä tämä on tietysti meillä läsnä edustaja skinnari viittasi venäjän kauppaan juuri keskustelin toissa päivänä venäjän talousministerin kanssa esimerkiksi tästä koivutukkien tuontirajoituksesta jota venäjän hallitus suunnittelee toiveikkuutta lisäsi kyllä se asenne että he ymmärsivät että heidän ei kannata menettää parinsadan miljoonan euron vuosittaisia puunmyyntituloja myöskään venäjän puolen karjalasta edustaja sarkkinen viittasi globalisaatioviestintätuen jatkoon siitä ei ole tehty päätöksiä tällä hetkellä kansalaisjärjestöjen kanssa keskustellaan ja tammikuussa minulle tehdään esitys siitä miten edetään ajatuksemme on ollut tehokkuuden ja tuloksellisuuden lisääminen jota valiokunta tänäänkin on tässä moneen kertaan painottanut mutta se ei saa olla sillä tavalla poissulkeva että menettäisimme jotain arvokasta

arvoisa puhemies muuttunut toimintaympäristö tuo sekä riskejä että mahdollisuuksia suomelle väestönkehitys muuttoliike protektionismi sekä ilmastonmuutos asettavat meille suuria paineita joihin meidän meidän on pystyttävä vastaamaan yhteiskunnat polarisoituvat terrorismi ja konfliktit ovat tulleet myös lähelle eurooppaa aivan kotimaahamme asti haasteemme ovat enenevässä määrin globaaleja meidän onkin tehtävä entistä tiiviimmin yhteistyötä muiden maiden kanssa on hienoa että valtiovarainvaliokunta lisäsi käsittelyssään rahoitusta radikalisoitumisen ja terrorismin vastaiseen tiedotustoimintaan tämä on tärkeä panos jolla pystymme vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön haasteisiin meidän on tehtävä kaikkemme jotta pystymme estämään ihmisten radikalisoitumista ja pahimmillaan ajautumista terroristiseen ryhmään arvoisa puhemies kehitysyhteistyön määrärahat ovat puhututtaneet tällä hallituskaudella useaan otteeseen ja varsin ymmärrettävistä syistä on hienoa että vuodelle kaksituhattakahdeksantoista esitetty varsinainen kehitysyhteistyömääräraha nousee yksitoista yksitoista pilkku yksi miljoonaa euroa meillä riittää vielä tekemistä siinä että pääsemme ykn asettamaan tavoitteeseen jossa kehitysyhteistyöhön käytetään nolla pilkku seitsemän prosenttia maan bruttokansantuotteesta tarvitsemme määrätietoisen suunnitelman toimenpiteistä pääsisimme vihdoin vähitellen kohti tätä tavoitetta kuitenkin kuten ministeri mykkänen totesi keskustelua on tärkeä käydä mutta tässä pätee sama kuin taloudessa yleensä vain saamalla oman taloutemme kuntoon voimme tulevaisuudessa auttaa enemmän myös muita samalla on pidettävä huolta että vähemmällä saadaan enemmän aikaiseksi tämä edellyttää toimintatapojen jatkuvaa uudistamista suomen kehitysyhteistyössä on tällä kaudella tehty tärkeitä linjauksia painopisteistä kun kehitysyhteistyömme määrärahat ovat hyvin rajalliset on tärkeää että hankkeille on luotu tavoitteet ja tuloksia mitataan ministeri mykkäsen johdolla suomi on tehnyt erittäin merkittävää työtä ja uusia satsauksia kompensoidakseen yhdysvaltojen jättämää rahoitusvajetta on tärkeää että kehitysyhteistyömme pyrkii puuttumaan nimenomaan köyhyyden ja muuttoliikkeen juurisyihin yksi näistä on parantaa erityisesti maailman tyttöjen asemaa vain vaikuttamalla parempiin elinolosuhteisiin afrikassa ja lähi idässä pystymme vaikuttamaan kehitysyhteistyön vaikuttavuuteen koulunkäynti koulunkäynti ja ammatin hankkiminen ovat yhtä lailla tyttöjen kuin poikien oikeuksia kehityspolitiikallamme on vaikutettava siihen vaikutettava siihen että todellisuus vastaa tätä tavoitetilaa suomi on on ollut uranuurtaja tasa arvon vahvistamiseen tähtäävässä työssä ja näin on oltava myös jatkossa arvoisa puhemies jatkossakin maa joka tuntee ja kantaa vastuunsa globaalissa taakanjaossa jäljelle jäävien merkittävien määrärahojen lisäksi suomen keinovalikoimaan kuuluu aktiivinen vaikuttaminen ja vuoropuhelu niin kehitysmaiden kumppanina toimivien järjestöjen kuin kansainvälisten pelisääntöjen tasolla on myös hienoa että kehitysyhteistyön lisäksi budjetissa ehdotetaan nyt satakolmekymmentä miljoonaa euroa finanssisijoituksiin ja lainainstrumentteihin ja näitä varoja käytetään merkittävältä osin ilmastotoimien rahoittamiseen ykn ilmastosopimuksen mukaisesti näin suomi voi osaltaan olla vaikuttamassa ilmastonmuutoksen hillintään myös oman maamme ulkopuolella

arvoisa rouva puhemies jollakin tavalla tämä ulkoasiainhallinnon tilanne on surullinen tämä on tällaista kansainvälisen vastuun pakoilua emme omissa tavoitteissamme seiso pohjoismaiden kanssa yhteisessä rintamassa ja aktiivisesti pyri nostamaan kehitysapuamme sille tasolle minkä itse olemme määritelleet ja katsoneet olevan osa tätä kansainvälistä vastuuta eli tämä on myös ikään kuin omien tavoitteiden yli kävelyä keskityn tässä nyt kolmeen selkeään asiaan ensinnäkin tämä täällä tavoite yli vaalikausien menevä kehitysyhteistyön tavoitelinjaus on täysin välttämätön jotta uskottavuutemme kehitysyhteistyössä voisi palata sellaiselle tasolle millä se oli ennen tätä hallitusta toisena asiana nostan lähetystöjen huonon rahoitustilanteen ja samaan aikaan kasvavan työtilanteen kun team finland perustettiin se tarkoitti monessa lähetystössä lähinnä sitä että suurlähettilään ja häntä lähellä olevan vastuuhenkilön työmäärä lisääntyi samaan aikaan monessa lähetystössä henkilöstöä vähennettiin se tarkoitti käytännössä että team finland oli kuin uusi mappi lähettilään kirjahyllyssä nyt finland ynnä muut tavoitteet samaan aikaan kun lähetystöjen tilanne huononee ja heille tulee lisää tehtäviä ja lähetystöjen kohdalla saamiemme erilaisten raporttien mukaan uupumus turhautuneisuus työmotivaatio kaikki ovat siellä osa jokapäiväistä sisäistä keskustelua moni hyvä ihminen pohtii täysin uutta työpaikkaa itselleen ja ihmettelen ettei ulkoministeriö joka hyvin tietää tämän tilanteen tähän asiaan tartu meillä on edustustoja joissa on niin pieni miehitys että kun yksi henkilö sairastuu niin suomesta lennätetään henkilö kolmeksi päiväksi töihin

tietoinen että molemmat ministerit täällä tietävät tilanteen koska he olivat lähettiläiden päivillä kuulemassa näitä samoja kertomuksia kolmantena asiana nostan kansalaisten

meillä lisätään tässä varoja reilut yksitoista miljoonaa mutta ei yhtään ainoaa senttiä kansalaisjärjestöille täällä todetaan kyllä näin selkeästi että valmistuneiden evaluointien perusteella esimerkiksi järjestökentän kehitysyhteistyöohjelmilla on saavutettu monipuolisia tuloksia ja niiden kautta tehtyä kehitysyhteistyötä pidetään tarkoituksenmukaisena me kaikki kansanedustajat tiedämme miten huikeaa työtä suomalaiset kansalaisjärjestöt tekevät kehitysyhteistyössä mutta tässä talousarviossa ei näy ei senttiäkään sama kuusikymmentäviisi miljoonaa kuin viime vuonna olisi ollut parempi edes jonkinlaisena moraalisena henkisenä rohkaisuna laittaa vaikka viisi euroa tänne lisää kuin olla laittamatta mitään kehuu mutta ei laita mitään arvoisat espoolaiset ministerikollegat samasta kaupungista kyllä minä pidän tätä tosi tosi käsittämättömänä ja surullisena viestinä meidän kansalaisjärjestöille eli lähetystöjen tila kansalaisjärjestöjen tila kahdessa kategoriassa jäämme tavoitteistamme me olemme asettaneet kehitysyhteistyölle nolla pilkku seitsemän prosentin tavoitteen siitä siitä jäämme vapaaehtoisesti emme täytä edes sitä lupausta jonka ministerit täällä viime kierroksella samassa tilanteessa antoivat että säilyisi tämä nolla pilkku kolmekymmentäyhdeksän nyt sekään ei säily siitäkin tingitään ja sitten on tämä kaikkein köyhimpien maiden tuki nolla pilkku kaksikymmentä siitäkin jäämme nolla pilkku kuuteentoista ei tämä enää nyt vain juhlapuheilla mene nyt oikeasti arvoisat ministerit ei muuta kuin omatunto peliin ja ja luvatkaa edes että lisätalousarvioesityksessä korjaatte tämän tilanteen niin saatan syödä yhden piparin hymyillen tänä jouluna

arvoisa rouva puhemies suomen turvallisuuden vahvistamiseksi on viime aikoina tehty hyvin paljon arvokasta työtä ensinnäkin se että me kansainvälisesti olemme vahvistaneet asemaamme

esimerkin pääministeri on tänään brysselissä missä päätetään lopullisesti pysyvän rakenteellisen yhteistyön tulevaisuudesta euroopan unionissa tämähän ei tietenkään merkitse sitä että tämä olisi mikään sotilasliitto vaan se merkitsee vain sitä että on tällainen vahva pyrkimys siihen että yhdessä turvataan eun kautta turvallisuutta otan esimerkin siitä mikä on ollut mielestäni kaikkein tärkeintä se että suomi tässä muutaman viime kuukauden aikana sai ajetuksi pryhyn sisään tämän klausuulin neljäkymmentäkaksi piste seitsemän joka merkitsee yhteisvastuuta turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä kuten aikaisemmin sanoin ei tämä vielä merkitse sitä että tämä on sotilaallisesti ratkaisevan tärkeätä mutta se merkitsee sitä että tietyllä tavalla kuitenkin sitoudutaan yhteisvastuullisuuteen turvallisuuden edistämiseksi

erittäin tärkeitä nämä bilateraaliset suhteet ja sopimukset joita on tehty eri valtioitten kanssa britannian yhdysvaltojen ja ja ruotsin kanssa on kehitetty yhteistyötä nämä ovat äärettömän tärkeitä kehityskulkuja joita viime aikoina on on tapahtunut yhdysvallat on hieman problemaattinen tällä hetkellä yhdysvallat on menettänyt asemiaan maailmassa maailmanpoliittisena toimijana erityisesti lähi idässä missä muun muassa arabiliitto ilmoitti että yhdysvallat ei enää voi toimia riippumattomana sovittelijana tässä jerusalem ja ja israel arabi palestiina kysymyksessä tätä tyhjiötä on nyt ryhtynyt täyttämään venäjän presidentti putin ja nyt on kysymys siitä millä tavalla myöskin euroopan unioni voisi lähteä tätä tyhjiötä täyttämään ja lähteä toteuttamaan sitä yhteistä ulkopolitiikkaa josta niin paljon on on puhuttu tässä on suuri haaste tällä hetkellä euroopan unionille että se ryhtyisi voimakkaammin välittämään kansainvälisissä kriiseissä sitä on pitkään odotettu ja nyt siellä on aukkopaikka joka on mahdollinen euroopan unionin toiminnalle ongelmana tässä on tietenkin se että euroopan unioni on tällä hetkellä tietynlaisessa sekavuuden ja heikkouden tilassa johtuen muun muassa brexit operaatiosta ja myös siitä että eun sisällä muun muassa puola unkari ja tsekki operoivat vähän omaa politiikkaansa joka ei oikein sovi tähän yhteiseen tavoitteistoon oma käsitykseni on se että puolan ja ja ja tsekin osalta olisi otettava kovemmat lääkkeet käyttöön ja yleensä on niin että raha on paras konsultti euroopan unioni voisi hieman tätä rahahanaa kiristää niitten osalta niin että ne palaisivat vähitellen riviin ja toimisivat yhteistyössä muiden kanssa täällä on paljon keskusteltu kehitysyhteistyöstä ymmärrän sen että suomen viimeaikaisessa tilanteessa ei ole ollut mahdollista kehitysyhteistyövaroja nostaa no nyt ulkoasiainvaliokunta on on kuitenkin ehdottanut että tähän on saatava korjaus ja asteittain lähdettävä nostamaan kehitysyhteistyövaroja se asteittaisuus voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä että lähdetään tästä eteenpäin siitä että bkt prosentti ei missään vaiheessa enää pienene ei sanota sitä kuinka paljon sen pitää kasvaa mutta se ei voi ainakaan pienentyä eihän se että kansainvälisesti ryhdymme auttamaan ole mitenkään meiltä pois koska jos ei esimerkiksi afrikassa saada jonkinlaista muutosta aikaan tähän väestön massasiirtymiseen välimeren rannoille niin siitä on todella huonot seuraukset ja se tulee maksamaan meille paljon enemmän täällä euroopan unionissa kuin mitä mitä kuvittelemme kehitysyhteistyöllä tulisi kaikin tavoin nyt pyrkiä siihen että tämä väestönkehitys afrikassa saataisiin toisenlaiseksi ja nämä massamuutot tyrehtymään saatoitte varmaan kollegat huomata että jokin aika sitten maailman johtavaa nobelistia ja biotiedemiestä esittivät hyvin suuren huolensa maailman kehityksestä lähinnä ympäristökehityksestä ja väestökehityksestä kannattaa tutustua siihen tekstiin paremmin

arvoisa rouva puhemies

ovat ovat varsin hyviä ja kannatettavia itse olen saanut työskennellä valtiovarainvaliokunnassa ja olla jäsenenä myös tässä hallinto ja turvallisuusjaostossa jonka alaisuuteen nämä asiat kuuluvat ja siellä meidän työtämme on johtanut valiokunnan jaoston puheenjohtaja edustaja niikko ja hänen johdollaan on on tehty määrätietoisesti työtä ja käyty läpi tuota budjettikirjaa tehden sinne muutamia lisäyksiä joista mielestäni huomion ansaitsee muun muassa tämä lisäpanostus radikalisoitumisen ja terrorismin vastaiseen viestintään on tärkeää että me etsimme keinoja nimenomaan puuttua tämäntyyppisiin tilanteisiin etukäteen ja ja tämä toivottavasti osaltaan siinä kuten myös tämä neljänsadantuhannen euron lisäys korkotuki instrumenttiin pif investointitukeen jolla edistetään siis suomalaisten yritysten vientiä kehitysmaiden julkisen sektorin hankkeisiin tässä keskustelussa niin kuin valiokunnassa ja jaostossakin varsin paljon osuutta on saanut edustustoverkostomme joka on nyt onneksi tullut siihen pisteeseen että enää näitä supistuksia ei ole näköpiirissä ja toisaalta uusiakin edustustoja on saatu avattua esimerkiksi bogotaan tämä toimiva kattava laaja edustustoverkosto on maallemme tärkeä tulevaisuudessa myönteistä on myös tämä uusi edustustojen roolin vahvistaminen mihin itse asiassa ministeri salolainen tuossa omassa debattipuheenvuorossaan viittasi jäi turhankin pienelle huomiolle debattikeskustelun aikana että nyt edustustojen roolia lisätään tässä viennin edistämisessä se on tärkeä toimintatapamuutos ja toivottavasti näkyy myös jatkossa yksi sellainen joka meillä jaostossa esille nousi oli tämä kriisinhallintaoperaatioiden varallaoloasian poistaminen se on poistettu ja se tarkoittaa tietysti sitä että tämäntyyppisessä ratkaisussa olisimme sitten lisätalousarviomenettelyn varassa eikä siten tämä välttämättä tapahtuisi kovinkaan nopeasti eli tämmöinen nopea reagointi poistuu tämän myötä ja ja tämä oli yksi yksi huomio joka tuolla niikon johtamassa

tavoite on nolla pilkku seitsemän prosenttia bktstä mistä ollaan hyvin kaukana edelleen siinä mielessä tämä ministeri salolaisen esille nostama ajatus siitä ettemme ainakaan enää sen prosenttiosuuden antaisi pienentyä on hyvä ja kannatettava mutta pidetään kuitenkin tuo maali lopulta siellä siellä mihin sen olemme yhdessä asettaneet

jätän sen omassa puheenvuorossani nyt pienemmälle huomiolle arvoisa puhemies tuossa debatissa itse nostin esille aseviennin luvituksen ja pidän hyvänä sitä että nyt on etsitty määrätietoisesti toimia siihen että me olemme samanlaisen politiikan edustajia kuin muutkin eu maat me olemme pitkään olleet sellaisessa tilanteessa että suomi on itse ahdistanut meidän meidän teollisuuttamme muita maita tiukemmalla asevientipolitiikalla ja on hyvä että eu toimii tässäkin yhtenäisesti

arvoisa puhemies itsekin todeta että on ollut ilo ilo kuunnella meidän kokeneiden ulko ja turvallisuuspoliittisten asiantuntijapoliitikoiden puheenvuoroja me voimme olla ylpeitä siitä että suomen kehityspolitiikan ytimessä on tyttöjen ja naisten asema ja oikeudet ministeri mykkänen valistikin jo siitä että nämä seksuaaliterveys ja oikeusasiat on kyllä meillä meillä huomioitu ja suomi tukee toiminnallaan sitä että yhä useampien naisten ja tyttöjen oikeus tehdä heitä itseään koskevia päätöksiä toteutuu ja heihin kohdistuva väkivalta ja hyväksikäyttö vähentyvät arvoisa puhemies kaksituhattaviisitoista eurooppaankin voimakas turvapaikkakriisi muuttoliike ja sen seurauksena suurempikin yleisö alkoi pohtia ja ymmärtää niitä syitä mitkä ajavat ihmisiä pois kotimaistaan tarvitaan vakautta luotettavaa oikeusjärjestelmää mukaan lukien poliisi ja kehitystä näihin maihin kehitystä joka takaa ihmiselle turvallisen ja elinmahdollisuuksia tarjoavan yhteiskunnan viittaan edelleen ministeri mykkäseen joka sanoi että meidän on uskallettava olla siellä missä niitä riskejäkin on ja siitä sitten siirryn kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan jota ulkoministeri korosti eli me tarvitsemme yhtä lailla kehitysyhteistyötä siviilikriisinhallintaa finnfund tekee tärkeää työtä ja näillä on synergioita joita täytyy täytyy hyödyntää

arvoisa puhemies sitten tähän resurssipuoleen tosiaankin tämän toimintaympäristön

muutokseen hallitus vastaa ehdottamalla ulkoministeriön hallinnonalalle muun muassa

euroa radikalisoitumisen ja terrorismin vastaiseen viestintään ja tämä tulee muuttoliikeviestinnän päälle ja lisäksi ehdotetaan neljäsataatuhatta euroa korkotuki instrumenttiin public sector investment facility investointitukeen jossa edistetään suomalaisten yritysten vientiä kehitysmaiden julkisen sektorin hankkeisiin

täällä on tullut esille se ja se on vain kylmä fakta että että ne tarpeet ja tavoitteet mitä tuolla on ja mitä me voisimme tehdä

niitä resursseja mitä meillä on käytettävissä ministeri mykkänen kyllä hyvin perusteli ja kertoi mikä se tilanne on kyllähän meillä nyt täytyy

puhemies

macron on kutsunut huomenna koolle ilmastonmuutoskokouksen kun on kaksi vuotta kulunut pariisin ilmastokokouksesta suomihan oli siellä aktiivinen kun ympäristöministeri tiilikainen oli yksi pääneuvottelija ja teki siellä erinomaista työtä ilmastonmuutoksen viimeiset tiedot ovat huolestuttavia ja näkyy näkyy pirtin ikkunastakin että se etenee ja ehkä täällä suomessa vähän nopeammin kuin muualla nyt ministeri mykkänen tässä kertoi että suomi vastaa huutoonsa pariisin ilmastokokouksessa perustamalla maailmanpankin kanssa yhteisen ilmastorahaston ilmastonmuutoksen estämiseen meillä on totta kai omakin intressimme meillä on yritystoimintaa joka pystyy tässä auttamaan meidän pitää varmasti suomessa nyt vaikuttaa eu politiikkaankin sillä tavalla että esimerkiksi sen ruokastrategiaa pitää todella tarkastella niin että että me pystymme esimerkiksi ruuantuotannon haasteisiin suomessa vastaamaan ja niin edelleen yhdysvallathan on presidentti trumpin aikana ottanut askelia taaksepäin ja tämä tietysti meitä huolestuttaa kuitenkin sinne huomiseenkin kokoukseen näyttää aina kalifornian johtoa ja schwarzeneggeriä myöden tulevan osanottajia niin että siellä myöskin paikallinen toiminta on se on hyvä oikeastaan tiedustelisin voisiko suomi ottaa vielä aktiivisemman otteen tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa eussa ja globaalisti kun me olemme nyt hyvällä hyvällä tiellä ongelman suhteen ja meillä on kyky kyky vastata näihin politiikan haasteisiin ja ja krediittiä on tullut pariisin ilmastokokouksessa

arvoisa rouva puhemies

valtiovarainvaliokunnan hallinto ja turvallisuusjaostossa hyvässä yhteistyössä olemme tätä käsitelleet ja kiitän ministeri mykkästä ja ministeri soinia vierailuista jaostossa ja kaikesta siitä informaatiosta mitä olemme pyydettäessä saaneet edustaja heinonen totesi että jatkan hieman näistä järjestöjen avustuksista ja niin teen täällä ulkoministeriön hallinnonalalla on varattu miljoonankolmensadantuhannen ulkoministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen avustamiseen ja tämän avun tulee liittyä suomen ulko ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin kansainvälisiin sitoumuksiin ja konfliktin ehkäisyyn rauhanvälitykseen pitää muistaa ihmisoikeudet demokratia ja tämänsuuntaiset linjaukset joku aika sitten näissä järjestöjen avustuksissa siirryttiin tällaisesta suljetusta käytännöstä avoimeen erilliseen hakuun mikä oli tervetullut ja suomalaiseen yhteiskuntaan sopiva muutos avoimuus lisääntyy läpinäkyvyys lisääntyy tämä lisää järjestöjen tasa arvoa ja toiminnan tuloksellisuuden avointa vertailua tukea tulee jos toiminta vastaa niitä linjauksia joihin suomi on sitoutunut eli ei ei pidä olla mitään tällaista pysyvää nautintoautomaattia vaan vaan pitää pystyä perustelemaan että raha käytetään tehokkaasti jaostossa kiinnitimme tähän asiaan huomiota ja ihan tänne hallinnonalan mietinnön loppuriveille yksimielisesti lisäsimme seuraavan lauseen valiokunta korostaa lisäksi että avustusta saavien järjestöjen on tärkeää kunnioittaa toiminnassaan oikeusvaltioperiaatetta määrärahan jakamisessa tulee huomioida myös ajankohtaiset teemat kuten euroatlanttinen yhteistyö ja rauhanvälitys no mitä tämä suomeksi voisi tarkoittaa ja tarkoittaa se tarkoittaa esimerkiksi tekemää arvokasta työtä ja esimerkiksi atlantti seuraa

sitten muutama sana finnfundista jota on tässä sivuttu finnfund tekee arvokasta työtä ja kuten ministeri mykkänen totesi finnfund työllistää myös naisia se on myös siinä suhteessa erinomaisen tärkeä asia kohteissa joissa finnfund on mukana noin kolmekymmentäkuusi prosenttia työllistetyistä on naisia se on hyvä ja lisää lisää sitä perustetta minkä takia pysyviä tuloksia saavuttavia kohteita kannattaa tukea finnfund on ollut esillä näissä veroparatiisiasioissa ja kuten mykkänen totesi tähän kiinnitetään erityistä huomiota mitä on tapahtunut kaksituhattakaksitoista sitä jatkossa pyritään muuttamaan entistä avoimempaan suuntaan ja siihen suuntaan että tällaisia veroparatiisikytkentöjä ei ei ole se ei ole aina kiinni suomesta eikä finnfundista vaan muut näissä hankkeissa mukana olevat saattavat vaatia mukaan omia näkemyksiään siitä miten rahan pitää kulkea mutta tämä on meidän kantamme että mahdollisimman avoimesti ja veroparatiiseja vältellen niitä ei pidä käyttää väestönkasvusta on puhuttu muutamaan otteeseen se on merkittävä asia monessakin suhteessa ilmastotyössä lasten lasten naisten tyttöjen aseman näkökulmasta fakta on että esimerkiksi afrikassa väkiluku kasvaa nettona jokaisena päivänä yhdeksänkymmentätuhatta henkilöä maailman väkiluku kasvaa jokaisena päivänä yli kaksisataatuhatta henkilöä tämä kasvu on aivan tolkutonta ja mikään tuki mikään kehitystyö ei voi sitä ikään kuin tehdä tyhjäksi tämä on yksi niistä juurisyistä joihin meidän täytyy kaikessa toiminnassa pyrkiä vaikuttamaan että tähän saadaan korjaavia toimia

rouva puhemies naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman vahvistaminen on yksi suomen kehityspolitiikan painopisteistä ja hyvä niin tyttöjen ja naisten koulutuksen on pitkään tiedetty olevan avain hyvinvoinnin edistämisessä köyhyyden torjumisessa ja tänäänkin paljon puhuttaneessa väestönkasvun hillitsemisessä naisten osallistuminen rauhanprosesseihin ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon puolestaan on kestävän rauhan ja vakauden edellytys suomalainen koulutusjärjestelmä ja opettajankoulutus ovat maailman huippuluokkaa suomi voi tukea kehitysmaiden opetustoimia ja niiden vahvistumista hyödyntämällä koulutusosaamistamme myös kehitysyhteistyössä suomen kehitysyhteistyön painopisteen onkin oltava kasvavassa määrin koulutuksessa ja suomalaisen koulutusosaamisen viennissä kehittyviin maihin erityisesti tyttöjen turvaksi samalla se voi välillisesti hyödyttää meidän kaupallista koulutusvientiämme ja mainettamme koulutuksen osaajamaana kysyn ministerin näkemystä siihen miten suomalainen koulutusosaaminen ja opetusalan ammattilaisemme saadaan nykyistä vahvemmin osaksi kehitysyhteistyötä

arvoisa rouva puhemies myös omalta osaltani esitän huoleni ja sdp n vaihtoehtobudjetti esittää huolensa kehitysyhteistyömäärärahojen tilanteesta ja niistä isoista leikkauksista mitä tämä hallitus on tehnyt me esitämme omassa vaihtoehdossamme sadan miljoonan euron lisäystä mikä olisi vähintään kohtuullista kun ajattelee että vuonna kaksituhattakuusitoista kehitysyhteistyömäärärahoja leikattiin kerralla neljäkymmentäkolme prosenttia ja olemme edelleen sillä tasolla se on todella huolestuttavaa eikä sille löydy viisaita perusteluja kaiken kaikkiaan pidän sitä ajatusta järkevänä mikä tässä salissa on tänään tullut että tulisi jonkinlaista parlamentaarista yhteistyötä jossa yli vaalikausien sitouduttaisiin riittävään kehitysyhteistyömäärärahojen tasoon se on erittäin tärkeä ja hyvä asia

nyt vielä kävi niin jo kuluvana vuonna myös tulevana vuonna että nämä nimet mitkä järjestöt saavat budjetista poistuivat jolloin eduskunnalta vietiin tätä valtaa itse asiassa pois sillä tavalla tietenkin on käynyt niin että joka tapauksessa hakijoita on enemmän määrärahaa on liian vähän ja tämä aiheuttaa huolta meillä kaiken kaikkiaan vaihtoehtobudjetissa panostetaan eri hallinnon aloilla kansalaisjärjestöjen toimintaan ja esitämme lisärahoitusta näin ollen myös ulkopolitiikassa tärkeiden teemojen piirissä

rouva puheenjohtaja täällä on puhuttu erittäin hyvin muun muassa naisten ja tyttöjen asemasta joka on meidän ykkösprioriteettejamme kehitysyhteistyössä ja hyvä niin pelkkä määrä ei enää riitä kun puhutaan esimerkiksi koulutuksesta nythän valtaosa tytöistä pääsee kouluun mutta koulutuksen laatu on erittäin huono on on kouluja joissa ei ole lainkaan opettajia tai jos joku siellä joskus on niin he ovat kouluttamattomia tytöt joutuvat saniteettitilojen puutteessa pelkäämään raiskauksia kouluissa ja ja koulumatkoilla niin kuin tietysti usein tapahtuukin on hirveän turvatonta lähettää pieniä lapsia kouluun eli meidän täytyy ehdottomasti nostaa esille voimakkaammin laadun kehittäminen ja siinähän meillä suomalaisilla on erittäin paljon annettavaa ja sitähän me toki teemmekin mutta kannustan ja rohkaisen siihen ja myös seksuaali ja lisääntymisterveysasian edelleenkin esillä pitämiseen ja sen resursointiin se on väestökehityksen ja ihmisoikeuksien kannalta äärettömän tärkeä

ennen edustaja niikon puheenvuoroa totean että

haluaisin palata vielä tähän afganistanin lähetystökeskusteluun arvostamani arvostamani ulkoministeri soini ja sitten aikaisempi pitkäaikainen ulkoministeri tuomioja täällä mainitsivat että afganistanista ei ei vetäydytä ja eihän tästä ollut kyse tietenkään afganistanista ei pidä vetäytyä meidän pitää osallistua kriisinhallintaan ja rauhanturvaamisen tehtäviin niin kuin sitä työtä tehdään ainoa asia mihin halusin puheenvuorollani kiinnittää huomiota on se kuinka välttämätöntä on olla läsnä lähetystön kanssa afganistanissa koska ne kustannukset ja ne riskit työntekijöille ovat niin suuret ettei se saatava hyöty välttämättä ole sen mukaista mitä me odotamme toki tämä onnistunut yhden naisen avustustyöntekijän pelastaminen on äärimmäisen hyvä esimerkki siitä että siellä lähetystöllä on ollut tarpeensa mutta pitkässä juoksussa tätä on rehellisesti myös kustannussyistä tarkasteltava arvoisa puhemies afganistanhan saa noin neljäkymmentä miljoonaa euroa joista kolmekymmentä miljoonaa on kahdenvälistä miljoonaa on kahdenvälistä tukea tästä noin kymmenen miljoonaa menee jälleenrakennusrahaston kautta tämä jälleenrakennusrahastohan on yhden miljardin suuruinen jossa suomi on osuudeltaan käytännössä yhdellä prosentilla mukana joten vaikka jos kävisi jostain syystä niin että suomi ei olisikaan mukana tässä afganistanin rahoittamisessa tuskin se siihen päättyy kyllähän ne muut sen tehtävän hoitavat loppuun se miksi aikanaan olen kritisoinut tätä johtuu siitä että vuonna kaksituhattakymmenen afganistanin hallinto jäi kiinni

kavalsivat noin miljardi dollaria varoja ja siinä myös presidentin veli oli osallisena siitä saatiin takaisin kaksisataa miljoonaa tästä nousi niin iso kohu että muun muassa norjassa vähennettiin kahdenvälisen tuen määrää mutta samanaikaisesti suomessa lisättiin tämä tapahtui siis viime vaalikauden aikana jo ja täällä eduskunnassa tästä käytiin keskustelua siinä mielessä ei täydy olla täysin sinisilmäinen siinä mitä niillä rahoilla saadaan aikaiseksi arvoisa puhemies näistä viisumikäytännöistä on hyvä että budjettiin on lisätty rahaa näitten viisumikäsittelyiden nopeuttamiseksi muun muassa kiinaan tämmöistä rahaa on tulossa ja se on kyllä huomioitu erinomaisesti ministeriössä että tähän saadaan muutosta se mitä omilla esimerkeillä haluaisin nostaa esille ja mistä olen ollut yhteydessä

suomen kiinan suurlähetystöön pekingiin koskee sitä viisumin myöntämiskäytäntöä ja prosessia haluan nyt tässä sitä avata muillekin kansanedustajille jotta ymmärrätte kuinka vaikeata viennin edistäminen joidenkin osalta on suomeen tulee kiinalainen delegaatio kuten tuli tulevaisuusvaliokunnan vieraaksi muutama kuukausi sitten syksyllä kun tänne eduskuntaan tuli kymmeniä kiinalaisia tapamaan eri henkilöitä yksi joukko jossa oli kaksikymmentä henkilöä ei saanut viisumia ajoissa vaikka oli hakenut sitä kahdeksan viikkoa ennen syy oli se että siellä tuli ongelmia sen

tai jonkun kanssa ja se koko homma meni solmuun ja he myöhästyivät toki he pääsivät sitten päivän myöhässä tänne mutta he joutuivat maksamaan uudet lentoliput he myöhästyivät niistä tapaamisista mitä he olivat sopineet yrittäjien kanssa ja se maine mitä meille tuli oli kuitenkin vähän kohtuutonta syy miksi nämä viisumit monesti myöhästyvät että niitä ei myönnetä kun niitä haetaan väärin suomessa on sellainen käytäntö kun haetaan viisumia että jos vahingossa laitat että haetkin turistiviisumia ja he huomaavat että menet tapaamaan yritysedustajia niin se viisumihakemus hylätään sitten jos haet yritysviisumia ja jos teetkin joitain muita reissuja niin se hakemus hylätään kun kerrot liikaa heille näin on käynyt hyvin monelle kiinalaiselle yrittäjälle jotka ovat tulleet eräskin kiinalainen yrittäjä kolmannellakaan hakemuksella ei saanut viisumia hän tuli ruotsin kautta tekemään kaupat mitkä oli sopinut bioenergian osalta tämäkin tapahtui tämän syksyn aikana eihän se voi olla näin että siellä saivarrellaan siitä onko sillä kiinalaisella liikemiehellä osoittaa että hän voi kolmekymmentä euroa päivässä käyttää rahaa suomessa vaikka olisi miljonääri taustaltaan heiltä pyydetään kolmen kuukauden pankkitiliotteet ennen kuin saadaan viisumi myönnettyä heille tämä käytäntötapa on ihan lapsellista ja naurettavaa tämä pilaa suomen maineen ja sen takia tässä nyt julkisesti sanon koska tähän asiaan ei ole tullut millään tavalla muutosta arvoisa puhemies tietysti aika tässä loppuu olisin halunnut puhua vielä kehitysyhteistyöstä ja viisumikäytäntöjen ja muitten osalta ja tästä irakilaisten palauttamisesta lähtömaahan mutta ajanpuutteen vuoksi jätän sen myöhempään puheenvuoroon

arvoisa rouva

tuossa alustavassa keskustelussa edustaja salolainen lausui mielipiteenään sellaisen johon yhdyn mielelläni edustaja salolainen lähtikin täältä pois hän kannatti lämpimästi business

kannatti myös meidän edustustojen työn tehostamista nimittäin niin on todettu käytännössä että kaikki suurlähetystöt jotka ovat olleet diplomaattien johdossa entisaikaan eivät ole vieläkään saaneet trimmattua työtään kaupalliseen suuntaan niin tehokkaasti kuin haluaisimme sen vuoksi jaostomme on mielipiteenään edustanut sellaista että diplomaattikoulutukseen pitäisi lisätä myös kaupallista koulutusta siten että he kykenisivät myös siihen työhön joka on laajempaa kuin normaali vanhanaikainen diplomatia tähän puuttui myös edustaja stefan wallin business finlandiin että sen määräraha ei ole yhteenlaskettu yhdistymismäärärahoista tietenkin kun tuollainen yhtiömuodossa toimiva ja aatteellinen yhdistys yhdistetään organisaatiomuutos teettää hallinnollista säästöä ja henkilöstösäästöäkin varmasti niin silloin ei voida ajatella että se on

myös kiittää ministeri mykkästä siitä myönteisestä mielipiteestä jonka hän lausui johtamani jaoston suuntaan siis työ ja elinkeinojaoston suuntaan koska eräs määräraha meiltä tuli umn puolelle neljäsataatuhatta erittäin suuri määräraha olemme havainneet että meidän työmme liippaa hyvin läheltä useita muita ministeriöitä ja haluan kiittää lämpimästi hallintoa ja hallinnollista joustavuutta siten että aina meidän määrärahamme eivät osu juuri temin pääluokkaan vaan liippaavat maa ja metsätalousministeriötä tässä tapauksessa umää ja täytyy kylläkin myöntää että paitsi että työmme luonteen vuoksi meillä jokaisella on yleviä kehitysmaa ajatuksia niin kyllä tämän meidän jaoston työn luonteeseen kuuluu myös ripaus suomalaisten pk yritysten vientiponnistelujen hyväksi toimimista joka tässä on mukana ja sillä tavalla edesauttaa myös sitä kaupallista puolta jota ministeri mykkänen kerrassaan mainiosti edustaa

keskusteluun varattu aika alkaa käydä vähiin joten kysyn haluatteko hyvät edustajat esittää lyhyitä

puhemies euroopan neuvoston suomen valtuuskunnan varapuheenjohtajana nostan esille sen että vuoden päästä suomella on puheenjohtajuus euroopan neuvoston ministerikomiteassa tähän liittyen kiitän myöskin ulkoministeri soinia olette tehnyt erittäin hyvän vierailun strasbourgiin ja tämä puheenjohtajuuskauden valmistelu on alkamassa se on tärkeä asia meillä on paljon sellaisia asioita joita me voimme ottaa puheenjohtajavuoteen mukaan

joka nyt tapahtuu tässä business finlandin taholla pitää välttämättä onnistua siinä yhteydessä tehtiin minusta yksi iso virhe ja se on se että näiden vientiasiamiesten jotka olivat

tarkalleen selvillä lakkautettiin sataviisikymmentä henkilötyövuotta menetettiin tätä kautta tämän sanoi ulkoasiainvaliokunnan delegaatiolle new yorkissa oleva vientiasiamies ja hän oli siitä erittäin huolissaan
arvoisa rouva puhemies tartun tähän samaan asiaan minkä edustaja anttila nosti esille tähän suomen euroopan neuvoston puheenjohtajuuskauteen joka todella vuonna kaksituhattayhdeksäntoista on tulossa siihen tietenkin varattaneen sitten vuoden kaksituhattayhdeksäntoista talousarvioon tarvittavat määrärahat mutta nämä puheenjohtajuuskauden teemathan ovat jo ajankohtainen asia tällä hetkellähän meillä kun katsotaan euroopan neuvoston jäsenmaita on kovin huolestuttavaa kehitystä liittyen medianvapauteen ja sananvapauteen median toimintaedellytyksiin kysyisinkin ministeri soinilta voisiko tämä medianvapaus ja sananvapaus teema olla keskeisessä roolissa suomen euroopan neuvoston puheenjohtajuuskaudella sitten kun se aikanaan tulee meillä varmasti olisi monia hyviä käytänteitä esimerkiksi nämä meidän omat median itsesääntelymekanismit mitkä monista maista puuttuvat voisivat olla sellaisia esimerkkejä joita tämän puheenjohtajuuskauden aikana voitaisiin sitten muille jäsenmaille jakaa ja edistää edistää hyviä toimintamalleja ja mahdollisuuksia muuallakin
arvoisa puhemies olin hyvin tyytyväinen ministeri mykkäsen vastaukseen siitä että te olette valmis käymään keskusteluja yli puoluerajojen tavasta jolla me voisimme pitkäjänteisesti kehitysyhteistyötä turvaten myöskin nostaa kehitysyhteistyömäärärahat nolla pilkku seitsemään prosenttiin bktstä me kaikki ymmärrämme että vaikka talous kasvaa mitä me toivomme ja me kaikki varmaan omalta osaltamme esitämme keinoja sen vauhdittamiseksi niin tuo nosto ei tule tapahtumaan hetkessä juuri sen takia tarvittaisiin yli vaalikautinen suunnitelma tai ohjelma siitä millä me pystymme toisaalta huolehtimaan siitä johdonmukaisuudesta ja pitkäjänteisyydestä joka mielestäni meidän kehitysyhteistyössä näkyy riippumatta oikeastaan hallituksesta meillä on tytöt ja naiset yksi painopiste veronkierron torjuminen ihmisoikeudet oikeusvaltioperiaate ja niin edelleen

rouva puhemies ulkoministeri soinin puhe oli hyvin selkeä hän on selkeä nato miesoletettu ja selkeä eu miesoletettu mutta arvoisa rouva puhemies ministeri soini vastasi asevientikysymykseen niin että kun tilanne muuttuu niin arvio muuttuu ja nyt kysymykseni kuuluukin mikä on hallituksen arvio aseviennistä lähi itään siitä useita kirjallisia kysymyksiä jemenin tilanteeseen on vuosien ajan puututtu että saudi arabia ja arabiemiraatit käyvät siellä sotaa ja siitä huolimatta on annettu asevientilupia onko nyt hallituksen kanta se että nyt tässä tilanteessa kun tilanne on pahemmin kriisiytynyt lähi idässä se lopetetaan toinen kysymys koskee israelin ja palestiinan tilannetta eun ulkoministerit tapasivat netanjahun aamiaistapaamisella tilanne on erittäin hankala yhdysvallat on jerusalemiin siirtämässä suurlähetystöään tilanne on kriisiytymässä mikä oli ministereiden viesti oliko se kahden valtion ratkaisu se ettei pidä israelin ja palestiinan tilannetta provosoida

ulkoministeriön tilaama ohjelmatuen riippumaton kokonaisarviointi tältä syksyltä toteaa että järjestöjen kehitysyhteistyö on tuloksellista nämä järjestöt tavoittavat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat kehitysmaiden ihmiset ja juuri juuri sen takia että he tavoittavat niitä joita muut toimijat eivät välttämättä tavoita järjestöjen työ on erittäin tärkeää tärkeää onkin että järjestöjen kehitysyhteistyö humanitaarisen avun jatkuvuus ja ja järjestörahoitus turvataan myös jatkossa miten arvioitte tämän budjetin valossa miten tässä käy toinen asia mikä huolestuttaa on jo edustaja sarkkisen täällä esiin nostama mahdollinen globaalikasvatusrahan

ruhtinaalliset kolme minuuttia
arvoisa puhemies muutamaan asiaan pystyn vastaamaan näissä aikarajapuitteissa olen erityisen iloinen että edustajat laukkanen ja arhinmäki tulivat saliin kun esittivät kysymyksensä olivat välissä poissa sille annan arvoa kirjanpitoarvo meidän lähetystöissä on mikäli muistan oikein noin kaksisataa miljoonaa eli tämä asia on todella tärkeä meillä on iso omaisuus lähetystöissä ja meillä on iso korjausvelka myöskin nämä ovat tärkeitä asioita nämä ovat hyviä näkökohtia ja nämä otetaan vakavasti uskallan kyllä myös sanoa että ne näkemykset on niin hyvin teillä että kun käydään jatkossa neuvotteluja valtiovarainministeriön kanssa niin näitä perusteluita mielellään ministeri käyttää euroopan neuvostosta tuli paljon puheenvuoroja olen siitä tyytyväinen sekä edustajat parviainen honkonen että anttila ottivat tämän esiin kävin thorbjörn jaglandin kanssa hyvän keskustelun siellä on kyllä aika paljon nyt ongelmia koska meillä on sellainen uhka päällä että sekä turkki että venäjä saattavat vetää merkittävän osan rahoituksesta pois silloin syntyy noin viidenkymmenen miljoonan vaje euroopan neuvosto on tärkeä ihmisoikeuksien kannalta sääntöperusteisen yhteistyön kannalta ja ja myöskin sellaisten agendojen kannalta mitä me viemme eteenpäin naisten ja tyttöjen oikeuksia seuraava huippukokous ne ovat kerran vuodessa on on kööpenhaminassa menen sinne keväällä osallistun siihen medianvapaus sananvapaus laajasti liittyvät tavallaan myöskin hybridivaikuttamiseen kybervaikuttamiseen sosiaalisen median manipuloimiseen moneen tämän tyyppiseen tämä on hyvin tärkeätä sitten muutama asia israelista ja palestiinasta tämähän herättää hirveästi tunteita aamiaiselle

mikä oli hyvä hän tuli sinne ensimmäisenä israelin pääministerinä kahteenkymmeneenkahteen vuoteen se on äärimmäisen merkittävää ja nyt on myös tavoite että presidentti abbas tulisi sinne ensi vuonna jotta saadaan keskusteltua eihän tämä trumpin ilmoitus sinänsä muuttanut millään tavalla sitä ilmastoa tai niitä mielipiteitä mitkä eri puolilla ovat israel pitää jerusalemia pääkaupunkina ja niin pitävät myös palestiinalaiset käytännössä sitten jos heillä joku kerta valtio on kahden valtion malli on se mikä mikä tässä tavoitteena on mutta rauha pitää saada ja sota pitää

jatkuvia terroritekoja raketti iskuja ja muita on pitää olla myös niin että israelin legitiimit turvallisuusedut ovat turvatut mutta pitää olla myös niin että kaikkien alueiden ihmisoikeudet siellä turvataan vielä ihan loppuun edustaja arhinmäen kysymykseen aseviennistä siinä on vakiintunut käytäntö ministeriö valmistelee asian sitä varten on työryhmä sitten ulkoministeriön kanta katsotaan ja lopullisestihan valvontaluvat päätetään valtioneuvoston istunnossa ministeri mykkänen kolme

arvoisa puhemies kiitos laajasti rakentavista ja kannustavistakin puheenvuoroista täällä edustajat vikman ja paloniemi viittasivat tarpeeseen lisätä erityisesti koulutukseen tähtäävää työtä osana meidän tyttöjen ja naisten aiemminkin voimistuvaa painotusta tähän liittyen on todella niin niin kuin tuli tässä esiinkin että jos kaksikymmentä vuotta sitten tehtiin globaalistikin tärkeä päätös että jokaisen lapsen pitää päästä kouluun niin tämä on sinänsä
toivoa herättävästi yllättävänkin pitkälti totta tänä päivänä kun menee nigeriaan tai tansaniaan koulu aloitetaan myös tyttöjen osalta hyvin laajasti nyt ollaan enemmän siinä läpäisyssä jossa kuten viitattiin aivan yllättävätkin tekijät meidän ympäristöstä katsoen kuten vessassa käymisen turvallisuus ja raiskausriski koulumatkoilla ovat niitä rajoittavia tekijöitä ja näiden osalta teemme koko ajan töitä esimerkiksi väestörahaston ja unicefin un womenin kanssa ja meidän kahdenvälisissä maaohjelmissa erityisesti mosambikissa etiopiassa nepalissa ja myanmarissa missä koulutus on meidän pääpainopiste vielä se mikä myös tuli tässä hyvin esille on sanoisin että läpäisynkin osalta onneksi useimmissa maissa tyttöjen läpäisy myös peruskoulusta on paranemassa nyt nopeasti seuraavaksi olemme laatuhaasteen edessä eli valitettavasti oppimistulokset ovat vielä jotain aivan muuta kuin mihin me olemme suomessa onneksi viime vuosikymmeninä tottuneet ja tähän panostamme näissä meidän ohjelmissamme kyllä niin paljon kuin vain pystymme erityisesti vikmanin osalta viitattiin suomalaisten koulutusinstituutioiden mahdollisuuksiin ja tässä ehkä kun pyydettiin joitain huomioita mitä voisi olla paremmin sanoisin että meidän vahvimmat yliopistot voisivat ottaa enemmän strategiansa ytimeen sen osaamisen viemisen myös ulospäin siellä se on ehkä vielä hieman sivuosassa verrattuna siihen valtavaan potentiaaliin joka suomalaisen koulutuksen

ollaan siinä noin kymmenen vuoden takaisessa tasossa sinänsä jolloin ei tässä nyt ihan kivikaudella olla tätäkin rahaa tullaan nyt katsomaan aiempaa voimakkaammin tulosperusteisesti sikäli että ne järjestöt jotka neutraalissa pisteytyksessä ja evaluaatioiden pohjalta pystyvät esittämään tuloksellista ohjelmaa saavat kasvavaa budjettia ja sitten vastaavasti osalla raha pienenee ja tähän ei edes ole lain mukaan mahdollista antaa yleisavustusta vaan nimenomaan tulosperusteista avustusta ohjelmaan viestintä ja globaalikasvatustyön osalta sanoin jo että sitä harkitsemme vielä tammikuussa onko opetushallituksella paremmat edellytykset saada enemmän aikaan sillä rajallisella muutaman miljoonan euron osuudella jakamalla se heidän kauttaan vai teemmekö sen jatkossakin itse juhantalo ja toivakka viittasivat viennin edistämisen tärkeyteen maajohtajuus suurlähettiläiden kulttuurimuutoksena olen ollut myönteisesti yllättynyt viimeisen vuoden aikana siitä kuinka kaikkien haasteiden jälkeenkin se kulttuurin muutos etenee edustustoissa hyvässä yhteistyössä ulkoministeri soinin kanssa olemme tätä vieneet ja toivakka viittasi näiden kuuden erityisasiantuntijan jatkoon kyllä se on tunnistettu että se on keskeinen kysymys nyt jo kevään aikana ratkaista kun määrärahat sitten jatkoon ovat katkolla ja kun kiititte minua monista sellaisista painopisteistä joita olette itse olleet laittamassa vahvemmalle tolalle niin kiitän vastaavasti että tältä pohjalta on ollut erittäin hyvä jatkaa

keskeytetään esitellään oikeusministeriön hallinnonalaa koskeva pääluokka kaksikymmentäviisi

arvoisa rouva puhemies aluksi kiitän kunta ja terveysjaoston jäseniä erinomaisesta työstä tällä jaostollahan on lähes puolet laskentatavasta riippuen budjetista käsittelyssään koska sille kuuluu oikeusministeriön lisäksi sosiaali ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriön

oikeusministeriön hallinnonalan talousarvion loppusumma on runsaat yhdeksänsataaneljäkymmentä miljoonaa euroa ensi vuonna on presidentinvaalit ja maakuntavaalit näillä näkymin ja lisäksi valmistaudutaan seuraavan vuoden eduskuntavaaleihin ja saamelaiskäräjävaaleihin muun muassa ja vaalimenot ovat yhteensä tässä talousarviossa noin neljäkymmentäviisi miljoonaa euroa demokratia vaatii hintansa arvoisa puhemies muutoin merkittävimmät muutokset johtuvat taannoisesta turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta nyt on siirrytty kielteisistä kielteisistä turvapaikkapäätöksistä tehtyjen valitusten käsittelyvaiheeseen ja kielteisen päätöksen saaneiden maasta poistamiseen valitusten käsittelyyn osoitetaan lisäresursseja kaksi pilkku viisi miljoonaa euroa korkeimmalle hallinto oikeudelle ja hallintotuomioistuimille ruuhkien purkamista varten yhdenvertaisuusvaltuutetulle osoitetaan kolmensadantuhannen euron määräraha maasta poistamisen valvontaan frontex asetus edellyttää että palautuksissa on saatavilla koulutettuja valvojia ilman niitä lennot eivät lähde eikä frontex maksa meille korvauksia arvoisa puhemies oikeusrekisterikeskuksen rahoitus on nyt valiokunnan saaman tiedon mukaan kunnossa mutta valiokunta pitää välttämättömänä että se turvataan pysyvästi luotettavuuden ja toimivuuden varmistamiseksi talous ja velkaneuvonta siirtyy vuonna kaksituhattayhdeksäntoista oikeusministeriön hallinnonalalle tämän valmisteluun on varattu neljän miljoonan euron määräraha riittävä resursointi pysyvästi on tärkeää jotta myös ennaltaehkäisevään työhön voidaan panostaa tuomioistuinten perusrahoitus alenee ellei oteta huomioon tuota edellä mainittua turvapaikanhakijoiden valitusten käsittelyyn osoitettua lisämäärärahaa valiokunta toteaa että laajat vaativat juttukokonaisuudet sitovat yhä enemmän henkilöstöä ja heijastuvat muun muassa henkilöstön työssäjaksamiseen tähän on syytä vakavasti kiinnittää jatkossa huomiota valiokunta pitää tärkeänä käynnissä olevia uudistuksia sekä sähköisten palveluiden ja tietojärjestelmien varmistamista vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alussa tulee voimaan käräjäoikeusuudistus valiokunta korostaa oikeusturvan alueellisen saatavuuden varmistamista eduskunnan hyväksymän lausuman mukaisesti syyttäjälaitos saa ensi vuonna neljänsadantuhannen euron lisäyksen terrorististen rikosten torjumiseksi mutta rangaistusmääräysmenettelyn laajentamisen johdosta sama summa vähennetään seuraavana vuonna valiokunta korostaa että syyttäjälaitoksen perusrahoituksen riittävyys arvioidaan muun muassa asioiden vaativuuden kasvu huomioon ottaen arvoisa puhemies rangaistusten täytäntöönpanon osalta valiokunta toteaa että rikosseuraamusviraston määrärahat kasvavat runsaalla miljoonalla eurolla nykyinen palvelutaso voidaan saamiemme tietojen mukaan säilyttää koska pitkään jatkuneet sopeutustoimet on saatu päätökseen vankiloissa panostetaan tehtyjen kokeilujen pohjalta kolmensadanseitsemänkymmenenkahdeksantuhannen euron määrärahalla väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ääriliikkeiden toiminnan tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn valiokunta on edellisinä vuosina kiinnittänyt huomiota pelson vankilan korjaustarpeisiin muun muassa sisäilmaongelmien johdosta valiokunta pitää tärkeänä että pohjois suomen suljettujen vankipaikkojen pysyvä turvaaminen on selvitettävänä oulun ja pelson vankiloiden toteutusvaihtoehtojen vaikutukset tulee arvioida muun muassa toiminnallisesti taloudellisesti sekä henkilöstön kannalta ja myös aluetalous huomioon ottaen kiitos

arvoisa puhemies kiitän valiokuntia ja kunta ja terveysjaostoa ja niiden puheenjohtajia perusteellisesta työstä ja myös puheenjohtajaa äskeisestä hyvästä

ensi vuonna oikeusministeriön sektorilla on erittäin paljon merkittäviä asioita osa on selkeästi enemmän määrärahavaikutteisia osa vähän vähemmän on paljon myös käynnissä selvityshankkeita ja kehityshankkeita joilla on tarkoitus pitkällä aikavälillä olla selkeitä määrärahavaikutuksia

talousarvioesitys kokonaisuutena turvaa hallinnonalan ensi vuoden toiminnan kun vielä syyskuun lähetekeskustelussa oikeusrekisterikeskuksen ensi vuoden tilanne näytti haasteelliselta niin nyt täydentävässä talousarvioesityksessä ehdotetut lähes viidensadantuhannen euron määrärahalisäykset turvaavat oikeusrekisterikeskuksen toiminnan olen tästä määrärahalisäyksestä erittäin tyytyväinen samoin talousarvioesityksessä ja täydentävässä talousarvioesityksessä yhdenvertaisuusvaltuutetulle esitetyt yhteensä neljänsadantuhannen euron määrärahalisäykset riittävät maasta poistamisen täytäntöönpanon valvonnan asianmukaiseen toteuttamiseen myös ensi vuonna tuomioistuimissa merkittävin jutturuuhka on hallinto oikeuksissa joihin saapui lyhyessä ajassa huomattava määrä turvapaikkavalituksia hallinto oikeuksille ja korkeimmalle hallinto oikeudelle ehdotetaan miljoonan euron lisämäärärahaa kuluvan vuoden tasoon nähden turvapaikanhakijoita koskevien valitusten ruuhkan purkamiseksi turvapaikka asioihin on lisätty henkilöstöä ja käsittelyajan odotetaan hallinto oikeuksissa lyhentyvän ensi vuonna jo alle kuuden kuukauden myös turvapaikanhakijoiden oikeus apuun tarkoitetut määrärahat ovat ensi vuonna täysimääräisiä sekin asia on on huolehdittu oikeusministeriössä on valmisteltu tälle eduskunnalle annettavaksi esityksiä myös oikeudenkäyntimenettelyn kehittämisestä tärkeä tulee olemaan esitys hallintolainkäyttöä koskevan lain kokonaisuudistukseksi tässä yhteydessä on tarkoitus säätää valituslupamenettely pääsäännöksi haettaessa muutosta hallinto oikeuden päätökseen korkeimmalta hallinto oikeudelta

syyttäjälaitos pystyy ensi vuoden rahoituksellaan pitämään nykyisen henkilöstömääränsä syyttäjälaitoksen juttumäärässä ei ei ole odotettavissa kasvua mutta asioiden vaativuus taas on kasvanut voimakkaasti tämä näkyy erityisesti pitkäkestoisten eli yli vuoden vireillä olleiden asioiden määrän kasvuna syyttäjälaitokselle ehdotetaan myös neljänsadantuhannen euron lisärahoitusta terroristirikosten torjumiseksi ja rikosvastuun toteuttamiseksi näissä äärimmäisen vaikeissa tapauksissa tämä enemmän kuin tarpeen näissä kysymyksissä syyttäjälaitoksen organisaatiorakennetta esitetään myös uudistettavaksi kokonaisuutena tulevina vuosina uudella esityksellä rikosseuraamuslaitoksen toimintakyvyn turvaamiseen ja vankilaverkoston ylläpitoon tarkoitettu tasomuutos kasvaa viiteen pilkku kuluvan vuoden kolmen pilkku seitsemän miljoonan euron tasosta vankiloissa ennaltaehkäistään väkivaltaista radikalisoitumista ja ääriliikkeiden toimintaa mihin ehdotetaan lähes neljänsadantuhannen euron lisärahoitusta rikosseuraamuslaitokselle kävimme oikeuskomissaarin kanssa tutustumassa vantaan vankilassa käytössä olevaan pilottihankkeeseen radikalisoitumisen ehkäisemiseksi ja tarkoitus on vielä ranskan oikeusministerin kanssa vierailla samassa paikassa vankiloissa tapahtuva radikalisoituminen on yksi keskeisimpiä terrorismin lähteitä ja sen takia siihen täytyy myös puuttua voimakkaasti avustuksiin rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille esitetään oikeusministeriön hallinnonalalle noin neljä pilkku yhdeksän miljoonaa euroa määrärahasta on tarkoitus kohdentaa noin neljä miljoonaa rikosuhripäivystyksen toimintaan ja noin seitsemänsataatuhatta euroa erittäin tärkeään nollalinja puhelinpalveluun lisäksi avustettaisiin muita uhrien tukipalveluita tuottavia järjestöjä palveluissa panostetaan tukipalveluiden yhdenvertaisen saatavuuden vahvistamiseen ja jatketaan ruotsinkielisten palveluiden kehittämistä arvoisa puhemies taloudellinen tilanne oikeusministeriön on haastava kuten on jokaisella hallinnonalalla mutta arviomme on se että hallinnonalan taloudellinen asema on kestävällä pohjalla myös vuonna kaksituhattakahdeksantoista pitämällä huolta oikeudenhoidon kehittämistoimien ja käynnissä olevien muiden toimintaa uudistavien hankkeiden toteuttamisesta meillä on pitkällä tähtäyksellä mahdollisuudet myös parantaa kansalaisten oikeusturvaa nykyisestä kun katsoo kansainvälistä toimintaympäristöä on yhä tärkeämpää huolehtia siitä että suomella on vahva profiili oikeusvaltiona ja että se voi jopa lujittua tulevina vuosina
kiitos nyt voidaan käydä debatti meillä on noin viisitoista

rouva puhemies kiitoksia näistä esittelyistä oli todella painavaa ja hyvää tekstiä etenkin minua ilahdutti tässä lopussa kun oikeusministeri totesi että rikosuhripäivystykselle ja ja muille tukijärjestöille rahoitus on neljä pilkku yhdeksän miljoonaa euroa on välttämätöntä että rikoksen uhri saa näitä palveluja kun hän on joutunut vakavan rikoksen uhriksi sen lisäksi tämä kuvastaa sitä tilannetta mitä hallitus haluaa eli rikoksen uhri on siellä keskiössä häntä autetaan ja tuetaan ja toki mielellään ennalta estetään rikoksia ja toki se on hienoa

se on välttämätöntä että hallintotuomioistuimet saavat lisärahoitusta jotta ne saavat purettua sumaa näistä turvapaikanhakijoiden asioista näin sen pitää olla ehdottomasti ja se on kaikkien etu se on yhteiskunnan etu mutta se on itse asiassa myös sen turvapaikanhakijan etu se mikä jäi tässä mietityttämään ovat nämä yleiset tuomioistuimet miten ne uudistukset pystytään nyt viemään läpi kun sinne nyt ei ainakaan ymmärtääkseni löytynyt lisärahoitusta laisinkaan aipa hankkeet ja yleensäkin tämä uudistus siellä on ruuhkautuneita tuomioistuimia miten näiden kanssa käy
arvoisa rouva puhemies haluaisin nostaa tämän saamelaiskysymyksen esille nyt on poikkeuksellisen paljon menossa sillä saralla saralla asioita monia lainsäädäntöhankkeita saamelaiskäräjälakia uudistetaan pohjoismainen saamelaissopimus on pöydällä ja ilo sopimus sadankuudenkymmenenyhdeksän ratifiointi on meillä viime vaalikaudelta jäänyt tänne taloon sisälle sen verran annan kritiikkiä että mielelläni olisin kyllä nähnyt että tässä saamelaiskäräjälakia valmistelevassa työryhmässä olisi ollut myös edustettuna nythän tämä työryhmä koostuu pelkästään hallituspuolueitten edustajista tämä on siinä määrin suuri kysymys meille lapissa miten tämä tullaan ratkaisemaan no tässä on kuitenkin parlamentaarinen ryhmä olen siinä itsekin mukana ja toivon kyllä ministeriltä apua edes siinä että tämän parlamentaarisen työn voi kokea mielekkääksi eli että siellä voi todellisesti todellisesti vaikuttaa näihin asioihin toinen asia minkä otan esille valmistuu se pohjois suomen vankilaverkkouudistus pelson osalta on huoli siitä että sitä kutistetaan kutistamistaan taitaa olla kuusikymmentä paikkaa enää ja se tulee säilyttää satakaksikymmentä paikkaisena

arvoisa puhemies perussuomalaiset kantavat huolta suomalaisten oikeusturvasta siitä että on mahdollisuus saada asia käsitellyksi joutuisasti ja hyvin tuomioistuimessa sitä ei edistä se että hallitus vähentää tuomioistuimien ja myös syyttäjälaitoksen resursseja vaikka hallinto oikeuspuolelle lisätäänkin turvapaikkavalitusten käsittelyyn resursseja niin täytyy täytyy ymmärtää se että siellä on valtava jutturuuhka myös käräjäoikeuksissa ja hovioikeuksissa suomalaisen oikeusturvaa heikentää myös se että valituslupajärjestelmä ei oikein noita pienimpiä juttuja päästä lävitse ja sitten ovat nuo oikeudenkäyntimaksutkin tuossa hiljattain nousseet mutta ennen kaikkea ihmisiä mietityttää usein suuret asianajokulut se on monelle kerrassaan oikeudenkäynnin este jos maksaa kymppitonnin kaksikymmentä tonnia per oikeudenkäyntiaste tartutteko te oikeusministeri perussuomalaisten ehdotukseen että näitä lähdetään tutkimaan ja

arvoisa puhemies harmaa talous pienentää verokertymää ja rapauttaa yhteiskunnan kykyä turvata peruspalvelut ja myös veroja kiertävät yritykset saavat epäreilua kilpailuetua olen pettynyt siihen etteivät hallituspuolueiden jäsenet ole päätyneet lisäämään syyttäjille ja tuomioistuimille määrärahoja harmaan talouden torjuntaan mikä on vihreiden vaihtoehtobudjetissa talousrikollisuuden torjunnassa keskeistä on viranomaisyhteistyö arvoisa puhemies nostan esiin myös saamelaiskäräjät joista edustaja ojala niemelä esitti tärkeitä kysymyksiä on hyvä että hallitus on nyt lisännyt saamelaiskäräjien määrärahoja saamelaiskäräjälain toteuttamiseen ja muun muassa maanomistuskysymysten selvittämiseen mutta saamelaiskäräjien mukaan tarpeet ovat paljon suuremmat ja tämä nyt kertaluonteinen kysynkin ministeriltä miten jatkossa turvaamme saamelaiskäräjien rahoituksen riittävällä tasolla kyseessähän on eu alueen ainoa alkuperäiskansa jonka oikeuksista meidän on täällä pidettävä vahvasti huolta
arvoisa puhemies ministeri häkkänen en tässä halua palata enää käräjäoikeuskähinään kovaan keskusteluun ja kädenvääntöön se on mennyt taikka menossa siihen asentoon kuin se menee teidän teidän päätöksellänne mutta sen sijaan tähän liittyen haluan kysyä teidän ministeriönne liepeiltä tulleitten tietojen taikka huhujen perusteella miten on käymässä ulosottotoiminnan toimipisteverkon osalta kun puhe on sellainen että siinäkin tapahtuisi aikamoista karsimista kuten hyvin ymmärrätte herra ministeri koskettaa seutukaupunkeja aika voimakkaasti kuten käräjäoikeusjuttukin kosketti

puhemies mielenkiintoista on että lakivaliokunnassa on on ollut

suuri yhteinen huoli siitä että yleisten tuomioistuinten rahoitustilanne on pitkään ollut huono eikä eikä näytä siltä että siihen kiinnitetään riittävällä vakavuudella riittävällä vakavuudella huomiota myöskään oikeusministeriössä olemme ehkä hieman ymmällämme siitä että virkamiehet eivät kokeneet näitä huolia samalla tavalla vakaviksi kuin me se on kuitenkin se perusta sekä harmaan talouden torjunnalle että muutenkin koko järjestelmälle että myöskin oikeuslaitos toimii riittävän tehokkaasti esimerkiksi helsingin käräjäoikeus on kovasti ruuhkautunut suuruus ei välttämättä aina pelasta kustannuksista täällä ta paukset voivat olla hyvin monimutkaisia mutta haluaisin vähän edeltävien puhujien kanssa samalla tavalla nostaa esille saamelaiskäräjät saamelaiskäräjillä on lakisääteisiä tehtäviä

arvoisa rouva puhemies olisin muutamaan asiaan tässä kiinnittänyt huomiota

ja kielellisiin oikeuksiin puututtiin hetki sitten kun käräjäoikeusuudistus hyväksyttiin käytännössä tämä tarkoittaa sitä että vuonna kaksituhattayhdeksäntoista pitäisi tapahtua tämä istuinten vähentäminen mutta kuitenkaan tässä vuonna kaksituhattakahdeksantoista ei ole ollenkaan huomioitu tätä muutosrahaa mitä tällainen valtava muutos ja siihen valmistautuminen edellyttävät onko tämä vahingossa jäänyt huomiotta oikeusministeriössä kun näitä rahoja ei ole tänne huomioitu yksi tämän vuoden keskeisistä tavoitteista oli yhdeksänkymmentä luvun laman orja ja velkavankeuteen joutuneiden henkilöiden tilanteiden parantaminen vuoden alussa oli vahva tahtotila että jotain tapahtuisi tällä alueella mitään ei ole tapahtunut onko tämäkin jäänyt nyt unholaan

arvoisa puhemies on hyvä oikeusrekisterikeskuksen toimintaa turvataan tällä lisämäärärahalla ja ja myöskin väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ääriliikkeiden toiminnan tunnistamista vankiloissa kiitos ministerille myöskin siitä että että heti syksyllä laitoitte pohjois suomen vankilatilanteen selvitykseen sen määräaikaa on nyt jatkettu tammikuun puoleenväliin olisin siitä kysynyt samaten kuin edustaja ojala niemelä mikä on sen tilanne ja saadaanko sitä ratkaisua sitten alkuvuoden osalta valiokunta kiinnitti huomiota siihen että että pohjois suomen vankilatilanteen turvaamisen ratkaisut tai muutkaan vankilaperuskorjausratkaisut eivät saa tavallaan vaarantaa toisia alueellisia

vielä yleisesti ottaen ministerille kiitoksia siitä että te olette paneutunut tähän toimialaan ja nostanut esille näitä oikeusvaltio ja oikeusturva asioita

arvoisa puhemies oikeusturva on tietysti ykkösasia ja siitä pitää kantaa huolta tähän aipa kysymykseen liittyen totean että valiokunta kyllä kiinnitti huomiota että on valitettavaa että kun sen piti valmistua ensi vuonna niin se meneekin vuodelle kaksikymmentäyksi ja se on kyllä valitettavaa ministeri voi varmaan kommentoida miksi näin käy kunnanjohtajat tuolta maakunnista ovat huolissaan asioiden venymisestä hallinto oikeuksissa muun muassa nyt kun on taloudellinen nousu pitäisi saada hankkeita eteenpäin ja valitukset viivyttävät hyviäkin työpaikkojen ja yritysten hankkeita muun muassa sitten kysyisin vielä että kun vuonna yhdeksäntoista on eduskuntavaalit ja euroopan parlamentin vaalit näillä näkymin erillään muutaman viikon välein niin onko ministeriössä mietitty voitaisiinko ne kuitenkin järjestää yhdessä ja näin säästää rahojakin noin viitisentoista miljoonaa

puhemies on todella hyvä että olemme saaneet lisärahaa terrorismirikosten torjumiseen sekä radikalisoitumisen ehkäisemiseen vankiloissa sekä tietysti myöskin rikosuhripäivystykseen kiinnitän huomiota kuitenkin samaan asiaan edustaja tavio täällä aikaisemmin elikkä siihen tavallisen ihmisen mahdollisuuteen saada oikeutta suomessa erityisesti olen huolestunut siitä että tuomioistuimet ovat edelleen ruuhkautuneita mutta myöskin siitä että varsinkin keskituloisen on hyvin vaikea saada oikeutta koska ne kulut muodostuvat todella suuriksi puhutaan kymmenistätuhansista euroista rikkailla on siihen varaa ja sitten taas aivan köyhät pienituloiset saavat oikeusapua maksutta mutta väliinputoajaksi jää ihan tavallinen ihminen joka elää omalla palkallaan ja yrittää selviytyä olisin kysynyt ministeriltä onko meille tulossa joitakin uudistuksia esimerkiksi sen suhteen että voisimme näitä

arvoisa rouva puhemies oikeusministeriön toimialalta minäkin puuttuisin harmaan talouden torjuntaan josta edustaja karimäkikin jo puhui ymmärrän että pikavoittoja ei ole saatavissa ja harmaan talouden ja verovälttelyn torjunta on käsityötä jota täytyy tehdä poikkihallinnollisesti kysyisin ministeri häkkänen teiltä analyyttistä näkemystänne siitä miten näette että hallintorajat ylittävä yhteistyö tällä hetkellä toteutuu tässä kysymyksessä ja olisiko meidän mahdollista tehdä tästä salista käsin jotain sellaista että voisimme sitä vielä entisestään tehostaa

turvapaikkahakemusten valituksiin liittyvät käsittelyt ja niiden resursointi mikä on mielestäni aivan oikein hakemukset täytyy käsitellä oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti ja mahdollisimman nopeasti se on kaikkien etu kummeksun vähän sitä jos taas kerran asetetaan turvapaikanhakijat ja muut vastakkain koska täytyyhän meidän kuitenkin oikeusvaltioperiaatetta suomessa noudattaa

tässä maassa ajattelin kysyä oikeusministeriltä kun muistamani mukaan teillä oli joku hanke tai tutkimus vireillä siitä miten saataisiin näitä ylikalliita oikeudenkäyntikuluja alaspäin monessa selvässä tapauksessahan käy niin että asianajajat omaa työtä arvokkaasti tehdessään tietenkin pyrkivät hovioikeuteen valittamaan kaikissa mahdollisissa tapauksissa se nostaa armotta kustannuksia ja se aiheuttaa sitten tämän ongelman

puhemies värderade talman ylivelkaantuminen on iso ongelma ja noin neljälläsadallatuhannella suomalaisella on jo maksuhäiriömerkintöjä omaan oikeustajuuni ei mahdu se että monta kertaa nämä merkinnät jäävät myös roikkumaan vuosiksi vaikka itse velka olisi

arvoisa puhemies tuli niin paljon kysymyksiä että yritetään nopeasti vastata mahdollisimman moneen lakivaliokunnan puheenjohtaja kari tolvaselta hyvä kysymys ehkä tällaiseen yleiseen periaatteelliseenkin linjaan uhrin aseman korostamiseen suomessa kriminaalipolitiikassa oli vuosikymmeniä ja on ollut ehkä jopa näihin päiviin asti traditiona se että korostetaan sitä mitä kenties tapahtuu valtiovallan ja rikoksentekijän välillä mutta nyt on painopiste ja huomio siirtynyt yhä enemmän myös siihen miten uhrin asemaa voidaan parantaa tämä tarkastelunäkökulma tulee olemaan päällimmäisenä myös siinä tilanteessa kun rangaistusasteikkojen koventamista mietitään siinä mietitään ensisijaisesti sitä miten uhri näkee vaikkapa vakavan väkivallanteon uhrin näkökulmasta ei niin kuinka me näemme sen tekijän näkökulmasta pohjois suomen vankilaselvitys vankilaselvitys laitoin siihen selvitykseen lisää määräaikaa sen takia että siinä pitää tehdä myös kunnolliset aluetalousvaikutusarviot ja henkilöstövaikutusarviot niitä ei siinä alkuperäisessä selvityksessä olisi kunnolla muuten ollut joten siihen piti ottaa pari kuukautta lisää aikaa ja tammikuun puolivälissä valmistuu siinä on vaihtoehtona nyt sitten se että tehdään ouluun yksi uusi iso tai sitten kaksi vähän pienempää erillistä uutta rakennusta vaalaan ja ja ouluun en ole aidosti asiasta vielä kantaa lyönyt lukkoon vaan sen huolellisen analyysin pohjalta katsotaan sen tiedän jo että määrärahapaine koska tässä tehdään ratkaisua useammaksi kymmeneksi vuodeksi kehikko seuraavan kymmenen viidentoista vuoden ajalle on äärimmäisen tiukka eli joudutaan tekemään tarkoituksenmukaisesti hyvä ratkaisu mutta sitten toisaalta aika tiukkaan oikeudenkäyntikulujen osalta meillä on käynnissä ministeriössä arviointi mitä siinä voitaisiin tehdä se on haasteellinen erityisesti keskituloisten kannalta ketkä eivät välttämättä saa suoraan oikeusapupäätöstä jos vastapuolen kulurakenne alkaa muodostumaan hyvin suureksi saamelaiskysymyksen osalta minä haluaisin antaa työrauhan nyt näille työryhmille pidetään vähän kädetkin ristissä että nyt onnistuttaisiin siinä asiassa se on ollut hyvin herkkä ja kipeä kysymys saamelaisasioitten kokonaisuus joten annetaan nyt työrauha sille työlle ulosoton rakenneuudistuksessa tuodaan keväällä esitys esitys eduskuntaan siitä asiasta ei ole yksityiskohtia mitenkään linjattu vielä valtakunnanvouti on vähän tehnyt pohjaesityksiä tästä toimipaikkaverkostosta mutta poliittisella puolella siitä asiasta ei ole vielä keskustelua harmaan talouden osalta vaikka ei ole erikseen merkitty joitain määrärahoja se ei tarkoita sitä etteivätkö syyttäjät

ja tuomioistuimet aivan normaalisti hoida harmaan talouden torjuntaa omassa työssään sitä hoidetaan joka päivä ja yhteistyötä mistä edustaja parviainen kysyi tehdään poliisin kanssa jatkuvasti esitutkinnan vaiheissa ja sitten tietysti todisteiden esittämisessä tuolla tuomioistuimessa vaalien yhdistämisen osalta tässä minulla olisi henkilökohtaisesti näkemys tähän asiaan mutta jätetään se nyt ajan puutteen vuoksi sanomatta ylivelkaantumisen osalta alkuvuodesta tuodaan esille kokonaisuus jossa on positiivinen luottorekisteri yrittäjän henkilökohtaiseen konkurssiin liittyvää kokonaisuutta pikavippejä ja monta

keskeytetään tämä täysistunto keskeytetään kansliatoimikunnan ja eduskuntaryhmien kokousten ajaksi

nyt jatketaan tänään kello kaksitoista kolmekymmentä keskeytynyttä täysistuntoa

kolmantena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa puhemies olemme täällä eduskunnassa puhuneet paljon muun muassa eriarvoistumisesta tasa arvosta ja hallituksen työttömiin kohdistamista leikkauksista tunnelma ja on ollut välillä varsin kiihkeää näinhän se tässä vaiheessa vuotta eduskunnassa tahtoo olla mutta reilun viikon kuluttua koittaa joulu se on monessa perheessä odotettu juhla ja iloinen perhetapahtuma joulu voi olla myös joillekin aavistuksen ahdistava ja yksinäisyydestä muistuttava juhlapyhä tämä meidän kaikkien on hyvä tiedostaa ja tutkia sitä myös sydämessämme arvoisa pääministerin sijainen onko hallituksessa keskusteltu kansalaisten yksinäisyyden aiheuttamasta ahdistuksesta mitä me kaikki voisimme tehdä että jokainen suomalainen voisi kokea olevansa arvokas ja

arvoisa puhemies erittäin hyvä kysymys nimittäin me hyvin paljon otamme kun puhumme sisäisestä turvallisuudesta ja esimerkiksi sisäisen turvallisuuden strategiassa esille koska jos ihminen kokee turvattomuutta niin se on yksi asia yleensä turvallisuus on ihmisen perustarve ja sillä monta kertaa pärjää jos on turvallinen olo ja tunne mutta yksinäisyys saattaa viedä nimenomaan sitä turvallisuudentunnetta tämä on monesta syystä meille todella tärkeä hallitusohjelmassa on muun muassa yksin elävien henkilöitten toimeentulo ja taloudellinen toimeentulo otettu yhdeksi painopistealueeksi tästä voi ministeri saarikko kertoa lisää eri ministeriöt ovat kiinnittäneet tähän huomiota mutta kyllä se on yksi tällaisen sisäisen turvallisuudenkin painopistealue yksinäisyydessä on tietysti se hyvä puoli että me emme voi lähteä siis hyvä puoli on siinä että me emme voi lähteä siitä että se on viranomaisten tehtävä yksin vaan sinä ja minä voimme siihen lähimmäisinä

arvoisa puhemies ministeri risikon puheenvuoroa jatkaakseni siltä osin että meillä hallitusohjelmassa päädyttiin ottamaan sosiaali ja terveyspolitiikan ja hyvinvointikysymysten painopisteeksi lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma mutta yhtäläisesti kirjasimme hallituksen tehtäväksi selvittää yksin elävien asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa näitä väestöryhmiä ei pidä asettaa toisiaan vastaan mutta todeta että suomessa on yli miljoona ihmistä joiden kotitalous on yhden hengen kotitalous miksi nostamme tämän esiin yksinäisyys ja yksin eläminen eivät aina ole samaa tarkoittavia sanoja ne saattavat olla mutta yhdessäkin joku voi kokea itsensä hyvin yksinäiseksi se on kuitenkin selvää että yksineläjä on suuremmassa riskivyöhykkeessä mutta myös taloudellinen toimeentulo on yksi tekijä ja seikka jonka vuoksi voi eristäytyä yhteisöstä kun taloudellinen toimeentulo ei anna myöten vaikkapa osallistua erilaisiin tilaisuuksiin joissa toisten ihmisten kanssa voisi viettää

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää tästä kysymyksestä lisäkysymyksen

yleisradio kertoikin tällä viikolla että todennäköisesti monet vähävaraisille suunnatut joulukeräykset tänä vuonna tekevät ennätyksensä sillä auttaminen kasvaa vuosi vuodelta minua kosketti kovasti tällä viikolla uutinen jossa kerrottiin miten seitsemänvuotias lapsi halusi antaa tuntemattomalle ikätoverilleen lelun lahjaksi tämä vahvistaa että suomalaisuuteen kuuluu vahva halu auttaa heikompia ja köyhempiä ja tämä on mielestäni arvokas asia kuitenkin meidän päättäjien on hyvä pitää mielessä että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta pitää huolen siitä että jokaiselle turvataan säällinen ja hyvä elämä arvoisa pääministerin sijainen miten te näette pitääkö suomalaista hyvinvointivaltiota jatkossa vahvistaa

arvoisa puhemies otatte erittäin tärkeän kysymyksen esille hyvinvointiyhteiskuntana joka suomi on sellaisena se pitää meidän pitääkin siihen liittyy turvallisuus siihen liittyy turvaverkko sosiaaliturva tilanteessa jossa elämässä sattuu meille jokaiselle sattuu elämässä tilanteita jolloin me tarvitsemme toisten apua joskus me tarvitsemme viranomaisten apua siitä syystä suomessa on luotu myöskin viranomaisverkko mutta myös sosiaaliturvaverkko ja sitä meidän pitää vahvistaa sillä me myös varmistamme että eriarvoisuus ei lisäänny

koulutusta vahvistamalla ja hyvin monin eri tavoin myös turvallisuutta vahvistamalla

arvoisa puhemies myös eriarvoistuminen palveluissa on lisääntynyt eri puolilta suomea on tullut viestiä esimerkiksi siitä että vanhuspalvelujen määrä ja laatu vaihtelevat liian paljon monet paljon apua tarvitsevat ikäihmisemme tarvitsisivat puolestapuhujaa tällä hetkellä toisaalta ikäihmiset kokevat ettei heidän äänensä aina kuulu yhteiskunnassa riittävästi ministeri saarikko viime kaudella kansanedustajana toimiessanne toitte kiitettävästi esille vanhusasiavaltuutetun toimen perustamisen tarpeellisuutta ikäihmisten äänen esille tuomiseksi miten nyt ministerinä ollessanne olette ajatellut edetä tämän tärkeän asian suhteen

arvoisa puhemies suomalaisten ikäihmisten kannalta kaikkein merkittävin turva on viime hallituskaudella valmisteltu vanhuspalvelulaki jonka peruslinjauksille koko eduskunta antoi tukensa että ikäihmisten turvaksi hoidoksi hoivaksi ja myöskin yhteiskunnan osallisuuden vahvistamiseksi luotiin oma lainsäädäntönsä yksi osa äänen kuulumista on vanhusneuvostot joita on liki jokaisessa kunnassa ja jotka jatkossa myös tulevissa maakunnissa sote palveluista vastaavina on tarkoitus virittää toimintaan tunnistan kannanoton johon edustaja viittaa toistaiseksi minulla ei ole ollut mahdollisuutta tuota asiaa edistää samalla ehkä noista vuosista viisastuneena rohkenen sanoa että ehkä valtuutetun tehtävän luominen yhteiskuntaan ei ole paras vastaus siihen mistä sosiaalidemokraattien kysymys lähti yksinäisyyden torjuntaan ikäihmisten aseman kohentamiseen meidän pitää lähteä siitä että lainsäädäntö on riittävän yksiselitteinen ilman että kantelumenettelyllä voitaisiin asioita ratkoa

arvoisa puhemies tämä on hyvä keskustelunaihe joulun lähestyessä ja varmaan on niin että raha ei voi korvata koskaan ystävää oikeastaan toivoisin näin joulun lähestyessä että jokainen kansanedustaja ja ministeri voisi täällä ääneen muistaa soittaa omaisille läheisille ehkä jollekin tuttavalle ja kysyä mitä heille kuuluu on tietysti erittäin huolestuttavaa että monet elävät lahjoitusvarojen varassa kuten hakevat ruokaa jatkuvasti leipäjonoista joista me olemme täällä keskustelleet samaten näin tämän saman ohjelman jossa lapsi kävi vanhemman kanssa valitsemassa lahjan se on tietysti hyvää kasvatusta ja esimerkillistä toimintaa ja kannustaa auttamaan muita mutta esimerkiksi indeksileikkauksiin liittyen voisiko nyt joululahjaksi luvata että tälle asialle tehdään jotakin vaikka sille tehtäisiin jotain myöhemmin niin se yksinäisen ihmisen heikko rahatilanne ei kyllä odota itseään

edustaja meri otti erittäin tärkeän asian esille juuri siitä että me voimme jokainen tehdä sen eteen työtä että aina ei ajatella näin että sitä välittämistä voi ulkoistaa me olemme hyvin paljon kiinnittäneet huomiota ministeriössä mutta myöskin koko ministeriryhmissä syrjäytymiseen ja siihen miten tärkeätä on että jokaisella nuorella olisi vähintään yksi luotettava aikuinen se toisi myöskin sitä turvallisuutta kiinnititte huomiota indeksileikkauksiin ne ovat osa meidän taloudenpitoamme osa tätä taloussuunnitelmaa koska myöskin vahva talous tuo turvallisuutta pitkässä juoksussa nimenomaan sillä että me pystymme pitämään talouden kurissa me pystymme pitämään suomen hyvinvointiyhteiskuntana tämä on osa juuri sitä isompaa kokonaisuutta vaikka ne pienet leikkaukset ja vähennykset totta kai vaikuttavat varmasti ihmisten elämään me me emme vähättele sitä niin jos me saamme työpaikkoja se on parasta sosiaaliturvaa ja me voimme sillä kustantaa tätä

arvoisa herra puhemies on kyllä pääsääntöisesti niin että suomalainen kansalainen ihminen on hyväntahtoinen ja haluaa auttaa heikommassa asemassa olevaa se on hienoa kuulla tässäkin salissa että näin on mutta olisin halunnut kysyä kysyä vastuuministeriltä mitä te lainsäädännön tuottajina tänne eduskuntaan voisitte tehdä kun meillä on kunnissa vammaispalveluita ja monessa kohtaa kunnissa on omia säädöksiä siitä että jos hoivan on kolme päivää sairaana niin kuntaan ei voidakaan palkata tälle sijaista ja vammaispalvelut jäävät sen takia saamatta niiltä jotka niitä palveluja tarvitsevat kysyn ministeriltä olemmeko tekemässä jotain sellaista mikä todellakin pitäisi ihmiset tasa arvoisessa asemassa niin että hoivan saajan ja hoivan tuottajan välinen yhteys ei katkea siihen ihminen joka tarjoaa turvaa ja hoivaa tälle vammaiselle ihmiselle on sairaana mielestäni pitäisi olla niin että jokainen suomalainen joka on kotihoivan tarpeessa

edustajan esiin ottama tilanne on varmasti arkitodellisuutta joka ei saisi olla totta lainsäätäjänä niin hallitus kuin eduskunta yhdessä voivat asettaa lain raamit sille johon kukin palveluita tarvitseva voi kotikunnassaan nojata tähän olen oikeutettu tämä minulle kuuluu tähän kunta on velvoitettu minulle palvelut toteuttamaan ja ilman muuta ottamatta kantaa yksittäistapaukseen jota en tunne ja jonka mainitsette kenties tämänkin esimerkin taustalla on selvää että vammaisen tai ikäihmisen joka palveluita tarvitsee huolet ja murheet arkiset tarpeet katso sitä mikä tilanne palveluntuottajalla on joten kysymys on siltä osin vähän vaikea että meidän tehtävämme on huolehtia lainsäädännöstä ja toisaalta kuntien valtionosuusjärjestelmän kautta jossa tämä hallitus on pitänyt hyvän tason yllä tuoda kunnille reunaehdot talouteen niin että palvelut voidaan toteuttaa jos kuntapäättäjä ei toimi näin tilanne on erittäin

arvoisa puhemies sellaisten lasten ja nuorten määrä joilla ei ole yhtään ystävää on kasvanut yksikin tällainen lapsi ja nuori on aivan liikaa hyvä harrastus suojaa lasta antaa mielekästä tekemistä ja antaa myös ystävien yhteisön toisaalta harrastukset ovat todella kalliita ja perheiden vähävaraisuus on lisääntynyt myös hallituksen leikkaukset perusturvaan ja indekseihin aiheuttaneet lisäköyhtymistä vähävaraisten perheen lapsilla ei monasti ole mahdollisuuksia harrastaa kysynkin nyt hallitukselta ja vastaavalta ministeriltä mitä te teette tämän lasten osallisuuden parantamiseksi mitä te teette että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus harrastaa jotakin mielekästä harrastusta

arvoisa puhemies kysymys on erittäin tärkeä ja hallitus on myös ollut toimelias tämä ongelma on tosiaan pitkään ollut tiedossa ja olemme ryhtyneet useisiin eri toimenpiteisiin mainitsen ensimmäisenä nyt jo käynnistämäni selvityksen siitä että haluan luoda harrastuspassin jonka kautta jokainen nuori saa mahdollisuuden esimerkiksi kännykkäaplikaation kautta harrastaa varallisuudesta riippumatta ja tutustua eri harrastuksiin lisäksi hallitus on tehnyt harrastustakuun jossa jossa kuntien kanssa yhteistyössä tätä takuuta viedään eteenpäin niin että nuoret saavat mahdollisimman paljon harrastusmahdollisuuksia samoin matalan kynnyksen kynnyksen harrastusmahdollisuuksia halutaan rakentaa koulujen yhteyteen eli monenlaisia toimenpiteitä tässä hyvin tärkeässä kysymyksessä on

ärade talman edustaja karimäki kysyi nuorten tilanteesta neet nuorten eli nuorten jotka eivät ole koulutuksessa tai työelämässä osuus on suomessa huomattavan iso se on yli kaksinkertainen verrattuna muihin pohjoismaihin äsken saimme myöskin kuulla että pojat pärjäävät tyttöjä huonommin koulussa ja kun tähän vielä yhdistää yhdistää tulevat pääsykoeuudistukset jotka entistä enemmän painottavat nimenomaan koulumenestystä niin on syytä olla huolissaan kysyn ministeri grahn laasoselta mitä voisimme tehdä kouluissa mitä te voisitte tehdä jotta menestyserot tyttöjen ja poikien välillä pienenisivät

arvoisa puhemies erot tyttöjen ja poikien oppimistuloksissa ovat olleet pitkään esillä ollut kysymys ja tällä hetkellä asiantuntijat työskentelevät tämän aiheen parissa ja siitä on tarkoitus maaliskuussa myöskin saada lisää tutkimustietoa ja sitä kautta myöskin toimenpiteitä joita jo viedään opetussuunnitelmien myötä kysymys lähti liikkeelle yksinäisyydestä ja pidän tärkeänä sitä että tämä keskustelu laajeni myöskin lapsiin ja nuoriin se perusasiahan on siinä se että jo kouluissa ja tietenkin kotona myöskin meidän tärkeä tehtävämme on lapsille ja nuorille opettaa kykyä asettua toisen ihmisen asemaan kykyä empatiaan kykyä toimia ryhmässä ja ottaa

nuorisotutkimusverkosto on toteuttanut ainutlaatuisen tutkimuksen työn koulutuksen ja harjoittelupaikan ulkopuolella olevista viisitoista viiva kaksikymmentäyhdeksän vuotiaista nuorista tästä julkaistiin viime viikolla tämä tutkimus ja edustaja kaikkosen kanssa myöskin olimme siellä kuuntelemassa näitä kommentteja keskeisin syy syrjäytymiseen oli näiden nuorten mielestä nimenomaan ystävien puute vaikka tyytyväisyydessä elämään työn ja koulutuksen osuus ja rooli oli merkittävä nimenomaan ystävien puute oli keskeisin syy syrjäytymiseen nuorten itsensä mielestä tämä syrjäytyminen on ennen kaikkea ulosjäämistä sosiaalisesta elämästä kysynkin nyt hallitukselta onko meillä tilanne jossa meidän ei enää pidä puhua syrjäytyneistä nuorista vaan meillä on tavallaan kyse siitä että me olemme syrjäyttäneet nuoria syrjäyttäneet pois sosiaalisesta elämästä ja yhteisöstä joka on tosi tärkeä osa

arvoisa puhemies kiitos tästä tärkeästä kysymyksestä ja huomiosta ja tästä havainnosta että yksinäisyys nousee entistä enemmän keskusteluun ja se tunnistetaan selkeästi riskitekijäksi ja asiaksi jolle voimme tehdä jotain tämä liittyy juuri edellisessä vastauksessa esille nostamaani kulttuuriin että kukaan ei jäisi ryhmän ulkopuolelle eikä jäisi yksin ja siihen voimme vaikuttaa kouluyhteisöissä ja voimme vaikuttaa harrastuksissa sen lisäksi meillä on hyviä olemassa olevia käytäntöjä joita levitetään kiva koulu on yksi esimerkki ja sitä kehitetään edelleen yksinäisyys saa myös siinä mielessä uusia muotoja että kun elämme entistä digitaalisemmassa maailmassa niin se myöskin jollain tavalla myös ruokkii sitä yksin tekemisen kulttuuria toki myös toiseen suuntaan mutta myös esimerkiksi vaikkapa sosiaalisen median ja muun nettimaailman ilmiöissä on riskitekijöitä joihin meidän pitää löytää toimintamalleja jotta lapset ja nuoret saavat tukea aikuisilta ja oppivat elämään ja toimimaan niin että on kykyä asettua toisen asemaan

ystävyys ei ole trendi eikä se seuraa muotia eikä siitä saa korkoa mutta silti se on elämän paras sijoitus usein ystäviä löytää vapaaehtoistoiminnan piiristä ja nyt esimerkiksi sosiaali ja ja terveysjärjestelmän uudistuksessa on ollut iso huoli siitä että monen vapaaehtoisjärjestön tuki avustus ja toimintamahdollisuus kapenee kysyisinkin miten hallitus aikoo turvata sen että esimerkiksi potilasjärjestöjen ja muiden tärkeää vapaaehtoistyötä tekevien järjestöjen toimintamahdollisuudet ja resurssit ovat riittävät

arvoisa puhemies minusta on erinomaista että tämän keskustelun lopuksi yksi tärkeimmistä kansalaisyhteiskunnan ja ja jokaisen ihmisen arjen ja hyvän elämän vahvistamisen takeista kansalaisjärjestöt nousi myös esiin aika ei ole niiden suhteen erityisen huono vaikka kysymyksestä niin voisi päätellä juuri parhaillaan on käsissämme tieto että kolmannen sektorin sosiaali ja terveysjärjestöt saavat historiallisen suuren rahapotin veikkausvoittovaroista mutta on aivan selvää että sosiaali ja terveysuudistus asettaa myös järjestöt uudenlaiseen asemaan sosiaali ja terveyspalveluiden virallisen ja julkisen järjestelmän kumppaneina olen ajatellut virittää ajatusta siitä olisiko syytä käydä aivan erikseen läpi mikä niiden rooli kokonaisuudessa tässä isossa uudistuksessa on osa järjestöistä on palveluntuottajia osa tuo vertaistukea vaikkapa potilasjärjestöjen kautta

ja tunnistan että siinä on vielä hahmottumattomia kohtia ja viimemmäksi haluan todeta kiitoksen monelle näille kansalaisjärjestöille alkuperäiseen kysymykseen jouluun liittyen moni tarjoaa myös tuen ja turvan juuri joulunpyhinä yksinäisille
seuraava kysymys edustaja haavisto
arvoisa puhemies jatkan koulutusteemasta suomen tulevaisuus lepää koulutuksen varassa eilen julkaistiin ammatillisten oppilaiden amisbarometri jossa saatiin vähän käyttäjäkokemuksia meidän ammatillisesta koulustamme tänä päivänä ja yksi aivan merkittävä huomio oli se että oppilaat haluavat lisää lähiopetusta lisää opetuksen tarjontaa tämä oli noussut tässä amisbarometrissa radikaalisti viisitoista prosenttia useampi oli oli tätä pyytänyt

kolmasosa totesi että koulutuksessa koulutuksessa ei saa riittävästi lähiopetusta tähän ovat tietysti vaikuttaneet hallituksen suuret leikkaukset monet ovat myöskin huolissaan siitä että koulupudokkuus tulee kasvamaan kun opetuksen määrä on vähentynyt ensi vuoden alusta astuu voimaan ammattioppilaitosten reformi mutta myöskään tässä ei ole varmuutta että opettajilla riittäisi riittävästi aikaa oppilaille eli ongelmat kasvavat mitä hallitus aikoo tehdä jotta lähiopetuksen määrää ammatillisessa koulutuksessa lisättäisiin opiskelijoiden tarvetta vastaavaksi
arvoisa puhemies eilen julkaistu opiskelijoiden amisbarometri luettiin ministeriössä hyvin huolella ja havainnot joita siinä kävi ilmi olivat ministeriön keskusteluissa opiskelijoiden kanssa aikaisemminkin tulleet hyvin esille ja ne tulee ottaa vakavasti uutta ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä on valmisteltu pitkin matkaa ja se astuu voimaan ensi vuoden alusta mitä tulee tähän niin sanottuun lähiopetukseen niin sen määrä lähti vähenemään ammatillisessa koulutuksessa aikana jolloin ammatillisen koulutuksen rahoitus kasvoi se osittain liittyy siihen että opiskelu on siirtynyt uudenlaisiin ympäristöihin enemmän työpaikoille on myöskin tiimeissä tapahtuvaa projektioppimista ja niin edelleen mutta kyllä siellä on myös sellaista vähenemistä joka ministeriötä huolestuttaa ja siitä tulee keskustella koulutuksen järjestäjien kanssa se opetus on kuitenkin se kaiken ydin ja siihen myöskin uuden lainsäädännön mukaan opiskelijalla on oikeus uudessa ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä kuitenkin keskeisenä tavoitteena on se että nimenomaan voimme vähentää koulupudokkuutta ja ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä lukuisin eri toimin

puhemies tässä toinen huolestuttava asia oli mielenterveys opiskelijoiden mielenterveystilanne noin kolmannes oli kokenut masentuneisuutta masentuneisuutta opiskelujen yhteydessä erityinen huomio tässä kiinnittyy vierasperäisten opiskelijoiden tilanteeseen vierasperäisten opiskelijoiden osalta oli jopa koettu kiusaamista opettajien puolelta me olemme keskustelleet täällä paljon me too kampanjasta ja siitä miten oppilaitoksissa häirintä on täysin sopimatonta ja kiellettyä mutta tässä barometrissä osoittautui että eivät vain oppilastoverit vaan jopa opettajat saattavat syyllistyä tällaiseen

arvoisa puhemies tämä on erinomainen kysymys ja jos sanoinkin että edellisessä kysymyksessä olleet havainnot eivät tulleet yllätyksenä ministeriölle niin täytyy myöntää että oli erittäin hätkähdyttävää lukea opiskelijoiden palaute siitä miten paljon seksuaalista häirintää ja myöskin muuta syrjintää opiskelijat kokevat ammatillisessa koulutuksessa

kanssa vedonneet koko ammatillisen koulutuksen kenttään itse asiassa koko koulutuksen kenttään että meidän on ehdottomasti saatava nollatoleranssi ja kitkettyä kaikenlainen syrjintä ja häirintä koulutuksesta koska se on nimenomaan se ympäristö jossa meidän pitäisi pystyä opettamaan lapsille ja nuorille toimimista tässä yhteiskunnassa toisia kunnioittaen ja se on kohtuuton tilanne jos opiskelija siellä oppimisympäristössä itse joutuu kohtaamaan

ja lisäksi on tarkoitus lisätä opettajankoulutusta tässä asiassa

leikkaukset ovat varmasti vaikuttaneet lähiopetuksen määrään ja kaikki oppilaat eivät ole ehkä aivan yhtä kypsiä itsenäiseen opiskeluun ja etsimään tietoa esimerkiksi netistä toinen huoli liittyy työssäoppimisen runsaaseen lisääntymiseen monet yrittäjät ovat todenneet että heillä on nykyisillä resursseilla vaikeuksia löytää henkilökunnasta yhtä ylimääräistä joka olisi irrotettavissa työssäopettamiseen olisinkin kysynyt opetusministeriltä millaista palautetta olette saanut yrittäjäkentältä onko nähtävissä että työssäoppimisen paikkoja on nyt tulossa tarpeeksi paljon koska tämä tuntimäärä mikä tullaan siirtämään sinne työssäoppimiseen on hyvin hyvin suuri siinä mielessä herää se kysymys onko meillä alueellisesti tarpeeksi yrittäjiä jotka ovat valmiita ottamaan opiskelijoita ja löytyykö näitä näitä työssäoppimisen paikkoja riittävästi
arvoisa puhemies ensinnäkin nuorta ei saa jättää liian itsenäisen opiskelun varaan sanon sen tässä nyt vielä hyvin selvästi se sisältyy myöskin uuteen ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön sitä kautta että jokaiselle tehdään henkilökohtainen oppimisen suunnitelma missä pitää myös määritellä se riittävän opetuksen määrä ja tuki jotta voidaan saavuttaa ne opintoihin liittyvät tavoitteet mutta tämä tilanne on totta kai ammatillisen koulutuksen kentällä tällä hetkellä melko kuormittunut koska isoa kahteen vuosikymmeneen suurinta uudistusta ollaan tekemässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa

työpaikoille ja se on myöskin opiskelumotivaation kannalta ja oppimistulosten kannalta erittäinkin myönteinen kehityssuunta mutta siihen liittyy tietysti vielä paljon töitä tarvitaan niitä paikallisia ratkaisuja joissa koulutuksenjärjestäjät ja työelämä yhdessä löytävät ne parhaat ratkaisut ja tarvitaan myös viestintää ja tiedotusta työnantajien suuntaan ja työelämän suuntaan jotta saadaan niitä oppisopimuspaikkoja ja koulutussopimuspaikkoja riittävästi

arvoisa puhemies edustaja haavisto nostaa tässä esille erittäin tärkeän kysymyksen kävimme valiokunnassa läpi tuota lähiopetuksen määrän vähenemistä reformin yhteydessä erittäin paljon se on todella niin kuin ministeri tässä toteaa että se yllättävän vähän liittyy resurssien pienenemiseen kävimme sitä tilastojen valossa hyvin tarkasti läpi eli eli enemmän siinä on kysymys toimintatavoista todella kannustan ministeriä ministeriötä ja meitä eduskuntaa etsimään ne toimintatavat miten tässä uudessa maailmassa reformin tultua voimaan löydämme mielekkäitä kokonaisuuksia niin että on todella maanantaista perjantaihin jos ei sitä perinteistä koulua joka tapauksessa valvottua toimintaa se on erittäin tärkeää tämän reformin toimeenpanoksi eduskunta on päättänyt myöskin taloudellista resurssia pitkästä aikaa saadaan vähän positiivisempiakin uutisia kun ammatillisessa on ollut kovia leikkauksia se on totta eduskuntahan päätti viisitoista plus viisitoista miljoonaa ja ehkä lisääkin on kaavittu rahaa tuohon haluaisiko ministeri jo avata tätä kokonaisuutta mitä voimme tehdä jotta reformi pannaan hyvin

arvoisa puhemies kuten jo totesinkin tässä ammatillisen koulutuksen reformia on tehty hyvin haastavassa talousympäristössä eri puolilla suomea mutta se mitä pyrimme nyt tällä hetkellä parhaamme mukaan tekemään on rakentaa tukea mahdollisimman laajasti ja eri osa alueilla tämän ammatillisen koulutuksen reformin kun laskimme yhteen sitä tukiohjelmaa jota on nyt rakennettu pitkin tätä syksyä ja osittain laitettu jo toimeenkin niin sen hintalappu kaiken kaikkiaan on noin kuusikymmentä miljoonaa euroa mitä ministeriöstä kanavoidaan ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoon pitkin matkaa muutaman vuoden aikajänteellä ja siihen liittyy opettajankoulutuksen kehittämistä uuden reformin mukaisille toimintatavoille siihen liittyy työelämäyhteistyön kehittämistä ja pilotointia siihen liittyy myöskin uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja tukemaan henkilökohtaistamisen prosessia ja niin edelleen eli monin tavoin myös tiedotuksen ja viestinnän kautta pyrimme kulkemaan vierellä ammatillisen koulutuksen kentän kanssa kun isoa uudistusta tehdään mutta siinä mielessä pitää olla armelias joka askeleella itsellemme että että paljon töitä on tehtävänä kun tehdään näin laajaa isoa toimintakulttuurin

amisbarometristä selviää että onneksi suurin osa suomalaisista ammattioppilaitosopiskelijoista on tyytyväisiä opintojen sujuvuuteen ja uskoo työllistyvänsä opintojen jälkeen kuitenkin meillä on syytä olla huolissaan siitä selvästä tuloksesta että opiskelijat haluavat enemmän lähiopetusta valitettavasti valtavien säästöjen takia lähiopetus on vähentynyt ja lähitulevaisuudessa on uhkana että se vähenee entisestään ensi vuonna opetusta on liian vähän ja kyllä se on määrärahakysymys jos koulutuksen järjestäjillä ei ole riittävästi palkkarahoja niin ei ole silloin riittävästi opetustakaan puolet opiskelijoista suunnittelee jatko opintoja opetussisältöjen ja opetuksen laadun ja määrän on mahdollistettava jatko opintokelpoisuus jotta ammatillisesta koulutuksesta voi jatkaa opintoja niin pitkälle kuin mahdollista haluankin kysyä opetusministeriltä

arvoisa puhemies kiitos kysymyksestä siinä tuli esille myöskin hyviä uutisia eli opiskelijat pääsääntöisesti suhtautuvat omaan tulevaisuuteensa luottavaisesti ja näkevät oman tulevaisuutensa ja työllistymismahdollisuutensa hyvinä nämä ovat hyviä uutisia se mitä uudenlaista ajattelua se reformi tuottaa meille on muun muassa nämä laaja alaisemmat tutkinnot eli kun aikaisemmin on tunnistettu kun työmarkkinat muuttuvat niin nopeasti että se osaaminen vanhenee nopeasti niin jos liian kapeasti kouluttaudutaan jää saavuttamatta semmoisia laaja alaisia oppimaan oppimisen valmiuksia joilla pärjäisi myös siinä työelämän muutoksessa nyt tässä ammatillisen koulutuksen reformissa tutkinnoista tehdään entistä laaja alaisempia ne tuottavat sitä kautta ikään kuin parempaa osaamista laaja alaisempaa osaamista myös työelämän murrokseen ja opiskelijoiden keskuudessa myös ammatilliselta puolelta entistä enemmän jatketaan opintoja korkea asteella se on erinomaisen hieno kehitys aluamme sitä tukea se on vahvasti sisällä myös tässä uudessa rahoitusmallissa ja sitä myöskin opiskelijavalinnan kautta tuetaan ja pyritään saamaan että jokaisella on se jatko opintokelpoisuus ja oikeus siirtyä eteenpäin ja tosiasiallisia mahdollisuuksia pyritään vahvistamaan

arvoisa puhemies tuki läsnäolo mielenterveys kaikki asioita joita lapset ja nuoret tarvitsevat valitettavasti esi ja peruskouluista puuttuu psykologiliiton mukaan yhä satoja koulupsykologien toimia psykologipalvelut ovat osa oppilashuoltoa joka kuntien on lain mukaan järjestettävä psykologeja tarvittaisiin ammattikoulun ohessa myös varhaiskasvatukseen kysynkin ministereiltä onhan hallituksessa huomattu tämä asia ja miten voisimme kannustaa kuntia palkkaamaan koulupsykologeja ja vahvistamaan heidän rooliaan koulumaailmassa

ensimmäisenä totean kun ammatillisesta lähdettiin liikkeelle että siellä hallitus on itse asiassa parantanut opiskelijahuollon tilannetta sitä kautta että se laajenee nyt koskemaan myöskin aikuisopiskelijoita tämän reformin myötä mitä tulee varhaisempiin koulutusasteisiin varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen niin meillä on käynnissä käynnissä hallituksen sisällä hyvässä yhteistyössä ministeriöissä stm okm tämä lape hanke eli lapsi ja perhepolitiikan muutosohjelma jossa pyritään nimenomaan vahvistamaan sitä moniammatillista yhteistyötä ja ennalta ehkäisevää varhaista tukea tunnistamaan vaikkapa oppimisvaikeuksia tai sosiaalisia ongelmia perheen

että me teemme tätä aivan käsi kädessä ja koko koulutuksen kenttä on saatu yhteistyöhön sote kentän kanssa tavalla joka miellyttää kyllä meitä hyvin paljon ja sitä kautta saadaan vahvistettua nimenomaan sitä varhaista tukea
viimeinen lisäkysymys tähän kysymykseen edustaja gustafsson
arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen uudistamisen suunta viedä koulutusta enemmän työpaikoille on oikea se on on hyvä tässä nyt vain tapahtui sellainen kutsun sitä valuviaksi että ensin tehtiin nämä lähes kahdensadan miljoonan säästöt yhteisesti todettiin myöskin sivistysvaliokunnassa kahteen otteeseen sen jälkeen on nyt sitten tullut tämä tutkintouudistus ja rahoitusjärjestelmäuudistus ja nyt jo tiedämme että joissakin oppilaitoksissa opettajanvirkoja on vaihdettu erilaisiin ohjaajanvirkoihin ehkä säästöjenkin takia ja sitten kysymys kun tässä on nyt paljon tämmöisiä arvaamattomia tekijöitä niin onko ministeriössä nyt tällainen hyvin ajantasainen seuranta päällä ensi talvena keväänä jotta välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin voidaan tarvittaessa sitten ryhtyä

puhemies vaikeiden talousvuosien jälkeen olemme menossa parempia aikoja kohti ja se hyvä uutinen ammatillisen koulutuksen kentälle on se että ensi vuoden alusta tulee niitä työkaluja toteuttaa ammatillista koulutusta uudella tavalla siihen liittyy se että pystymme vastaamaan sekä uudenlaisten tutkintojen kautta mutta myös siirtymäajan jälkeen uudella rahoitusmallilla ja uusilla toimintatavoilla sillä henkilökohtaistamisella niihin tulevaisuuden osaamistarpeisiin entistä paremmin viimeisen vuoden nähty kun talous on lähtenyt kasvuun myös osaajatarvetta johon pystytään tällä uudella ammatillisen koulutuksen lainsäädännöllä reagoimaan entistä nopeammin sen lisäksi tämä reformi sisältää lukuisia elementtejä joilla pystytään syrjäytymistä estämään ja keskeyttämistä vähentämään muun muassa jatkuva haku ja niin edelleen ja kyllä ministeriö myöskin seuraa jatkuvasti tätä tilannetta siellä kentällä pyrkii tällä tukiohjelmalla muun muassa siihen heti reagoimaan toimimme erittäin tiiviissä ja hyvässä ja ja tällä hetkellä mielestäni myöskin myöskin erittäin läheisessä suhteessa ja yhteistyössä koulutuksen kentän kanssa jotta pystymme nopeasti reagoimaan

seuraava kysymys edustaja lehto
arvoisa puhemies työttömyysturvan viikatetta eli niin sanottua aktiivimallia viedään hallituksen toimesta voimalla eteenpäin vaikka se sai ryöpytystä asiantuntijoilta ja kriittisen palautteen jopa työelämä ja tasa arvovaliokunnalta käytännössä mallissa halutaan vaikeasti työllistyviltä leikata työttömyysetuutta idea työttömien aktivoimisesta on sinänsä kannatettava mutta te arvoisa hallitus olette tekemässä sitä työttömiä kyykyttämällä te velvoitatte että töihin olisi pakko mennä vaikka siihen ei välttämättä kaikkialla suomessa ole edes mitään mahdollisuuksia ja tämän johdosta te leikkaatte työttömyysetuutta ja viette viimeisenkin leivän työttömän pöydästä jättäen jäljelle vain vesilasin esitys siis eriarvoistaa työttömiä riippuen missä päin he asuvat arvoisa työministeri lindström te olette itse myöntänyt julkisuudessa että kyse on työttömien pakottamisesta ja silti te ajatte esitystä kuin käärmettä pyssyyn kysynkin voisitteko vielä äänestää hylkäyksen puolesta ja jos ette niin miksi
arvoisa herra puhemies taustana tässä esityksessä on tavoite saada noin kahdeksantuhatta viiva kymmenentuhatta työpaikkaa taustalla on tavoite kannustaa ihmisiä ottamaan myös lyhyitä työsuhteita vastaan te sanoitte että viimeisenkin leivän työttömältä aika lailla liioittelua on tuo teidän väittämänne se neljä lainkaan vähättele sitä en ja tiedän ja olen tunnustanut että tässä on pakottava elementti olen sen sanonut rehellisesti en halua piiloutua minkään tämmöisen kannustava sanan taakse vaan olen sanonut että kyllä tässä on tämmöinen meidän täytyy miettiä miten me saamme ihmisiä töihin tässä on tämä tavoite työllisyystavoite sen takia me olemme mitään käärmettä pyssyyn ajeta vaan tätä ajetaan ihan asiallisesti kuten kaikkia muitakin esityksiä

arvoisa herra puhemies ei hallitus aio vetää tätä pois minä olen sanonut täällä että niitä palveluita ei tunneta tarpeeksi hyvin meidän tehtävämme on niitä markkinoida tuoda esille jos meillä ei ole tarjota työtä niin silloin pitää olla tarjota palveluita minä tiedän että tämä uhka on tässä päällä sen takia siellä stvn mietinnössä on se ponsi

että tätä seurataan ja tähän tarvittaessa puututaan se on hyvä ja järkevä ponsi

nyt täytyy pureutua syvästi tähän kysymykseen mistä on kysymys siitä että ihmiset etsivät aktiivisesti työtä he haluavat työtä he ovat valmiita tekemään pitkiäkin matkoja löytääkseen työpaikan

ministeri lindström ollut työttömänä tiedätte miten nöyryyttävää se arki on eikö teillä ole nyt sydäntä paikallaan todeta että tämä ei nyt mennyt ihan putkeen tehdään yhdessä järkevä ratkaisu kaikkien kannalta vedetään tämä esitys pois eduskunnasta
arvoisa puhemies kuten sanoin tässä on kärjessä työllisyystavoite tämän mallin on rakentanut martti hetemäen johtama kolmikantainen työryhmä joka oli riitainen se tuli hallituksen yhteisellä päätöksellä tänne ja minä puolustan sitä esitystä vaikka olen täällä sanonut ääneen sen epäkohdat minä en piiloudu minkään taakse vaan tunnustan että kyllä on epäkohtia ja jos niitä todellakin alkaa tulemaan niin täytyyhän niitä pystyä silloin korjaamaan ja se on se ponsi minkä stv on siinä mietinnössään antanut sitä seurataan ja siihen tarvittaessa puututaan

arvoisa puhemies onhan se selvää että työ on parasta lääkettä kaikille henkilöille jotka ymmärrän toki että hallitus pyrkii siihen että kaikki saisivat työpaikan mutta tosiasia kuitenkin on että hyvin monet nuoret varsinkin ja vajaakuntoiset henkilöt eivät saa töitä vaikka kuinka hakevat sen lisäksi esimerkiksi tänä vuonna hallitus leikkasi palkkatukia siten että ne rahat loppuivat jo keväällä elikkä ne nuoret ja vajaakuntoiset jotka eivät saa töitä siitä huolimatta vaikka haluavat ovat jääneet kotiin ja kärsivät siitä yksinäisyydestä mistä juuri tänään täällä puhuttiin tämä hallituksen toimenpide on niin ristiriitainen haluatte oikeasti parantaa työllisyyttä niin tehkää niin että luotte varoja ja resursseja ja resursseja kunnille jotta ne pystyvät pitämään huolen niistä kaikkein heikoimmassa asemassa olevista henkilöistä kysynkin ministeriltä mitä konkreettisia toimenpiteitä te teette ensi vuoden budjettiin esimerkiksi palkkatuen osalta loppuuko se jälleen keväällä kun järjestöt alkavat työllistämään esimerkiksi näitä vajaakuntoisia nuoria

arvoisa herra puhemies hyvä että otitte tämän palkkatuen esille edustaja niikko kerrataanpa vielä mitä on tapahtunut me siis muutimme vuoden alussa käytäntöjä niin että työttömyysturvaa sitä valtion maksamaa osuutta voi käyttää palkkatukeen starttirahaan ja liikkuvuusavustukseen se on erittäin hyvä uudistus eli passiivista rahaa voi nyt käyttää aktiiviseen toimintaan minun ymmärtääkseni tämä ajattelu on saanut yleisen luottamuksen tässä eduskunnassa se mihin on puututtu on valtion sata prosenttisesti maksama palkkatuki siinä on aikaisemmin taso ollut noin kolmetuhattakahdeksansataa henkilötyövuotta ja sitä leikattiin kahdeksallasadalla kolmeentuhanteen nyt totta kai näiltä järjestöiltä on tullut kiukkuista palautetta minullakin on käynyt erilaisia toimijoita muun muassa muun muassa viimeksi entisen kollegani ministeri ihalaisen lähetystö tästä asiasta puhumassa me kävimme mielestäni erittäin rakentavan keskustelun ja minä olen antanut ohjeistuksen että katsotaan voisiko tätä asiaa kriteereitten kautta tarkentaa eli kyllä palkkatukirahat eivät ole loppuneet

herra puhemies pidän tätä hallituksen sanktiomallia erityisen huolestuttavana sen takia että se kohdistuu pitkäaikaistyöttömiin ja osatyökykyisiin ihmisiin jos mietitään tilannetta että en yksinkertaisesti löydä työtä tai palveluja mutta minusta riippumattomista syistä työttömyysturvaa leikataan niin se ei meidän mielestämme kuulosta oikeudenmukaiselta millään tavalla mutta arvoisa ministeri lindström olen ymmärtänyt että olette tuomassa keväällä maakuntalakien yhteydessä myös lisäesityksiä jotka kohdistuvat työttömiin aktiivisen työnhaun mallin joka edellyttää että työttömän pitää kolmen kuukauden aikana hakea vähintään kahtatoista työpaikkaa raportoida joka viikko netissä sähköisesti karenssien uhalla pidän tätä lain toista esitystä erittäin huolestuttavana kysyisinkin teiltä oletteko tuomassa tällaisen lisäesityksen eduskunnan käsittelyyn
arvoisa herra puhemies juuri tänään ollaan pidetty palaveri tästä aktiivisen työnhaun mallista ja sitä mallia valmistellaan mutta mitään lopullista ei ole esittää vielä me käymme keväällä tietenkin hallituspuolueitten tämän asian päällä olevien ministereitten kanssa keskustelua siitä millainen malli olisi olisi tuotavissa eduskuntaan se on silloin hallituksen yhteinen malli eikä mikään

herra puhemies tässä keskustelussa on tehty aikamoinen mörkö tästä uudistuksesta toivoisin tietyllä tavalla tietyllä tavalla analyyttisyyttä mitä tässä aidosti pyritään tekemään tässähän tietyllä tavalla on mahdollisuus kun toimii aktiivisesti on työvoimakoulutuksessa on omaehtoisessa koulutuksessa on kahdeksantoista tuntia töissä on yrittäjänä tienaa kuudenkymmenenviiden päivän aikana kaksisataaneljäkymmentä euroa täyttää nämä kaikki ehdot toisaalta tämä kannustaa ottamaan myöskin lyhytaikaista työtä vastaan tämän tyylisiä kysymyksiä eli nyt on kysymyksessä mitkä täyttävät ne aktiiviehdot se on se tärkeä mutta sitten arvoisalle ministeri lindströmille nythän tämä toinen puoli on työvoimapalvelujen monipuolistaminen

hyväksytään koska kaikki koulutus on kehittävää ja täyttää ne aktiivisuusehdot
arvoisa herra puhemies ihan totta se mitä tässä nyt tavoitellaan niin sanottujen kasvupalveluitten kautta on se että julkinen ja yksityinen työvoimapalvelu niitten parhaat puolet saataisiin yhteen ja niistä tulevat ne kasvupalvelut uusia markkinoita jos täällä sanotaan että yksityistetään niin eihän se tässä ole tavoite vaan se että molemmilta puolilta haetaan parhaat mahdolliset keinot jotta se työtön hyötyisi se on tämän koko kasvupalveluidean ytimessä ja se kiinnostaa ainakin minua ja hallitusta kaikkein eniten työtön hyötyy ja toisaalta ihminen yrittäjä joka tarvitsee työvoimaa hyötyy myös siitä yksinkertaistetaan järjestelmiä otetaan parhaat puolet käyttöön molemmista ja työvoimaviranomainenhan päätöksiä sitten toki tekee näistä omaehtoisista koulutuksista sitä kauttahan se menee
nyt ennätämme ottaa vielä muutaman kysymyksen periaatteella yksi kysymys ja yksi vastaus edustaja stefan wallin

puhemies valtion tarkastusvirasto toteaa tänään julkaistussa finanssipolitiikan valvontaan liittyvässä raportissa että hallituksen sote ja maakuntauudistukselle asettaman kolmen miljardin euron kustannuskehityksen hillintää koskevan säästötavoitteen toteuttaminen vaikuttaa epätodennäköiseltä vtv toteaa myös että uudistukselle asetetun kestävyysvajetavoitteen toteutumiseen liittyy tällä hetkellä suurta epävarmuutta arvoisa puhemies vtvn kanta on otettava vakavasti tässä ei pelkästään ole kysymys sote uudistuksen säästötavoitteista tässä on myös kysymys hallituksen talouspolitiikan kestävyydestä jos soten säästötavoite ei toteudu myös hallituksen suunnitelma julkisen talouden tasapainottamisesta horjuu pahasti arvoisat ministerit saarikko ja vehviläinen miten suhtaudutte tähän vtvn arvioon aiotteko toteuttaa tämän tämän uudistuksen sellaisenaan jos se ei täytä hallituksen

arvoisa puhemies tämä kolme miljardia on olennainen osa tässä hallituksen kymmenen miljardin euron kestävyysvajeen hillitsemis ja vähentämistavoitteessa ja itse asiassa maakuntarahoituslaki joka on täällä jo eduskunnan käsittelyssä tulee kyllä turvaamaan että päästään hyvinkin lähelle sitä kolmea miljardia euroa koska siellä on niin sanottu kustannusten kasvun rajoitus mutta se on vain tekninen asia sitä kautta täyttyy tämä tavoite mutta paljon tärkeämpää on se että tämän uudistuksen myötä kohdistuvat tietysti sote uudistuksen puolelle ne toiminnalliset muutokset mitä siellä pitää tapahtua ja se on se olennainen kysymys ja siellä silloin puhutaan digitalisaatiosta laitoshoidon vähentämisestä

seuraava kysymys edustaja vanhanen arvoisa
puhemies kysymys eurooppaministeri terholle eu käy parhaillaan tulevaisuuskeskustelua ja saksan spdn puheenjohtaja schulz hämmensi tätä erikoisella liittovaltioesityksellä jonka valmistelisivat valtioiden ulkopuoliset tahot ja jonka sitten jäsenvaltiot joko hyväksyisivät tai eroaisivat unionista aikaisemmilla perussopimuskierroksilla on käyty jäsenvaltioiden ylivoimainen valtaenemmistö on ollut liittovaltiorakenteita vastaan tai sellaista toimivallan siirtämistä vastaan kysymykseni on kun seuraatte tarkkaan ja osallistutte tulevaisuuskeskusteluun onko tässä nyt jäsenvaltioiden keskuudessa tapahtunut joku suunnanmuutos joka veisi tähän schulzin suuntaan vai onko minulta jäänyt jotain huomaamatta
arvoisa puhemies todella eun tulevaisuudesta käydään nyt aktiivista keskustelua ympäri eurooppaa ja sen tulevaisuuteen voisin kommentoida lyhyesti että eu tarvitsee realismia ei federalismia tämä aika federalistina tunnettu jonka mainitsitte jonka siis itsekin tiedän jo europarlamentin ajoilta jolloin hän oli siellä puhemies on esittänyt tällaisia eriasteisia visioita aiemminkin mutta tämä ylitti kaikki aiemmin kuullut nimenomaan siinä että vuoteen kahdessakymmenessäviidessä mennessä pitäisi olla euroopan yhdysvallat ja kaikki haluttomat maat siirrettäisiin siitä ulos tämä on aivan ennenkuulumatonta eikä istu lainkaan suomen linjaan joka on liittovaltiotorjuva ja kannattaa tällaista hyvin kauppaan ja kasvuun ja työllisyyteen keskittyvää pragmaattista unionia jossa me kaikki ilolla osallistumme hyvinvoinnin rakentamiseen euroopassa ei ole tällaista käännettä tapahtumassa eikä ole näköpiirissä että tällaiselle löytyisi riittävää tukea euroopassa suomi tulisi aktiivisesti vastustamaan jos tällaisia esityksiä todella vietäisiin konkreettisesti eteenpäin

puhemies nyt arvon ministerit voitte tämän kysymyksen jälkeen rauhoittua tämä on vuoden viimeinen kyselytunti mutta vielä on jännitystä hetken aikaa olen ollut vuoden tuossa hommassa ja tiedän kyllä tunnette näillä kyselytunneilla arvoisa puhemies talvi on täällä ja joulu lähestyy se tarkoittaa sitä että maakunnat ovat roudassa mehiläiset nauttivat talvirauhasta talvipallon suojassa ja hallituksen pienimmät sinisilmät odottavat mitä peräkontista anteeksi anteeksi pukinkontista löytyy tänään on siis vuoden viimeinen kyselytunti joten haluan kysyä aiheesta joka puhuttaa tällä hetkellä monessa lapsiperheessä ympäri suomea koska päätonttu ja valtiovaraintonttu eivät ole paikalla kysyn nyt asiasta vastaavalta hallituksen ministeriltä omien lastenlapsieni ja muiden suomalaisten lasten puolesta miten hallitus aikoo taata että jouluna on paljon lunta jotta lapset pääsevät pulkkamäkeen ja joulupukki poroineen liikkumaan
onko tämä ympäristöministerin vai ministeri risikon asia ministeri risikko
arvoisa puhemies kyllä se taitaa olla näitä sisäasioita arvoisa edustaja rinne opposition kysymys oli erinomaisen hyvä ja kyllä me olemme nyt kaikki kirjoittaneet tästä pukille että me saisimme sitä lunta mutta me tietysti toivomme että sitä on vain määrätyissä paikoissa ettei se sitten aiheuta ruuhkia tai ettei se aiheuta kolareita jotta turvallisuudentunne säilyisi on tärkeää että se tuo vain sellaista lämpöä ja valoa tähän maahan haluan kiittää oppositiota siitä työstä mitä te olette tehneet tämän vuoden aikana te olette pitäneet meitä hienosti hereillä kiitos siitä ja tietysti tulevaisuutta ajatellen me toivomme teille myöskin turnauskestävyyttä nimittäin tämä on yksi aktiivisimmista hallituksista mitä ja olen aivan vakuuttunut siitä että meillä kyllä töitä yhdessä riittää ja aivan niin kuin tämä juhlavuosi yhdessä me jatkamme yhdessä myös teidän kanssanne eri mieltä ollen kiitos
edustaja rinteelle on aivan välttämättä annettava lisäkysymys
arvoisa puhemies haluan kiittää hallitusta tästä kuluneesta syksystä ja kuluneesta vuodesta minä toivon todellakin että hallitus vähentäisi aktiivisuutta tekisi parempia esityksiä

ja meidän lähimmäisillämme on paljon kriisejä autetaan heitä ja muistetaan aina kuten